pituus niin ikään enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja yhden tai jossakin tapauksissa kahden minuutin mittaisia lähetekeskustelua tästä käydään aina kello seitsemääntoista saakka keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello seitsemäätoista siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan neljänteen asiakohtaan

arvoisa puhemies hallitus hyväksyi nyt käsillä olevan puolustuspoliittisen selonteon yleisistunnossaan kuudestoista helmikuuta syksyllä kaksituhattaviisitoista aloitettu hanke on näin ollen valmis eduskunnan ruodittavaksi selonteon toimenpide esitysten toteuttaminen mahdollistaa edelleen koko maan puolustamisen kaikissa tilanteissa
yleinen asevelvollisuus ja koko maan alueen puolustaminen ovat yhä puolustuksemme perusfundamentit jotka eivät ole muuttuneet mihinkään sen sijaan turvallisuusympäristömme on muuttunut viime vuosina huonompaan suuntaan krimin miehittäminen ja sota itä ukrainassa heijastuvat myös itämeren alueelle sotilaallisen toiminnan kiihtyminen lähialueillamme on tosiasia ei mielipidekysymys suomi reagoi tähän muutokseen ylläpitämällä ja kehittämällä puolustustaan uskottava kansallinen puolustus on kivijalka joka mahdollistaa poliittisen liikkumavaran myös kriisitilanteissa puolustukseemme panostaminen ei muuta ulko ja turvallisuuspolitiikkamme linjaa millään lailla eikä linjan muuttaminen voi edes olla puolustusselonteon tarkoitus selonteko nojaa kaikilta osiltaan jo ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa tehtyihin linjauksiin siten suomi jatkaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi

tämä perustuu lissabonin sopimukseen on kuitenkin hyvä muistaa että lissabonin sopimus ole sotilaallinen automaatti avunannosta ja avun vastaanottamisesta päätetään aina tapauskohtaisesti arvoisa puhemies olemme selonteossa reagoineet turvallisuusympäristön muutokseen monella tavalla näistä välittömin on valmiuden kehittäminen kehitämme valmiuslainsäädäntöämme vastaamaan muutokseen meillä on mahdollisuus kohentaa puolustustamme monin keinoin muuttamalla toimintamallejamme mutta niiden toteuttaminen edellyttää lakimuutoksia tämä työ on käynnissä valmiutta kehitetään edelleen puolustusvoimien joukko osastoissa kehittämisen painopiste on maavoimissa joista oli viimeisten viidentoista vuoden aikana muodostunut pikemminkin koulutusorganisaatio kuin valmiusorganisaatio varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen on toki joukko osastojen keskeinen tehtävä edelleen tämän tehtävän rinnalle on nostettu valmius sitä tullaan kehittämään vastaamaan niin normaaliajan vaativiin häiriötilanteisiin esimerkkinä laaja terroristi isku kuin sodan valmius koskettaa sekä puolustusvoimien henkilökuntaa että valmiusyksiköissä palvelevia varusmiehiä lisäksi tiettyjen reserviläisyksiköiden valmiusvaatimuksia tullaan tiukentamaan toinen keskeinen turvallisuusympäristön muutokseen liittyvä reaktio on puolustusvoimien sodanajan vahvuus joka nostetaan kahdestasadastakolmestakymmenestätuhannesta sotilaasta kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen sotilaaseen kriitikot ovat kuvanneet muutosta vanhanaikaiseksi siksi minun onkin kysyttävä mistä kristallipallosta he pystyvät ennustamaan tulevan sodan luonteen seuraavatko he mitä maailmalla tapahtuu esimerkiksi sotaa syyriassa tai ukrainassa meillä on historiassamme omaa kokemusta väärin ennustamisesta harva esimerkiksi kuvitteli ennen talvisotaa että taisteluita käytäisiin koko suomen pituudelta sodan alkuhetkistä alkaen kuitenkin kävi sota ei kehittynytkään yllätyksellisesti vaan sitä edelsi kuukausia kestänyt poliittinen painostus esimerkkini ei tarkoita sitä että mahdollinen tuleva sota olisi talvisodan kaltainen tai edes lähelle sitä vaan sitä että sota ei välttämättä ole sellainen jollaiseksi sen tällä hetkellä kuvittelemme puolustusvoimien tehtävä on ylläpitää puolustuskykyä jolla kyetään vastaamaan monipuolisiin uhkiin monipuolisuus on tässä avainsana koko maamme tai sen osan miehittämiseen tähtäävä sota on edelleen uhkakuvissamme sodanajan joukkojen kasvattaminen viidelläkymmenellätuhannella sotilaalla lisää entisestään puolustuksemme kattavuutta koko valtakunnan alueella koska pääosa lisäjoukoista kuuluu paikallisjoukkoihin vai onko pitkässä maassamme jokin kolkka jota ei tule puolustaa tämä oli arvoisat edustajat luonnollisesti retorinen kysymys uusia kevyemmin varusteltuja paikallisjoukkoja on väärin kuvata paperitiikereiksi joilla ei ole mahdollisuuksia toimia nykyaikaista vastustajaa vastaan en ole halukas kuvamaan arvojaan maataan ja perhettään puolustavaa suomalaista miestä tai naista paperitiikeriksi joukot varustetaan tehtäviensä mukaisesti demokratian perusluonteeseen kuuluu se että kansalla on mahdollisuus puolustaa tässäkin suhteessa suomi on kansanvallan kärkimaita euroopassa niin ikään uudet lisäjoukot jo olemassaolollaan lisäävät kynnystä käyttää aseellista voimaa suomea vastaan valtakunnan kattava verkosto mahdollistaa tehokkaan vastarinnan maamme jokaisessa osassa arvoisa puhemies puolustusmenoja leikattiin viime vaalikaudella kymmenkunta prosenttia tämä johti siihen että suunniteltuja materiaalihankkeita jouduttiin viivästyttämään tai peruuttamaan jotta koulutusta ei olisi ollut pakko leikata dramaattisesti näin materiaalipuolelle syntyi vaje jota pääministeri sipilän hallitus sitoutui hallitusohjelmassaan korjaamaan edustaja kanervan johtaman parlamentaarisen selvitysryhmän suositusten mukaisesti materiaali investointirahoitusta nostetaan asteittain kanervan johtaman ryhmän esittämälle tasolle tämä rahoitus oli viime vuonna viisikymmentä miljoonaa euroa kuluvana vuonna se on kahdeksankymmentä miljoonaa euroa ja siitä se nousee sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon mukaan lukien indeksikorotukset vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämä rahoitus tarvitaan uskottavan puolustuksen ylläpitämiseksi on välttämätöntä että saavutettu sadanviidenkymmenen miljoonan euron taso ylläpidetään vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeenkin selonteon esittämällä tavalla valmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen on reagointia turvallisuusympäristön muutokseen kuten puheenvuoroni alussa totesin valmiudella on hintansa sen ylläpitoon ja kehittämiseen esitetään ensi vuodesta alkaen viisikymmentäviisi miljoonaa euroa vuodessa pääosa lisämäärärahoista kuluu kaluston kunnossapitoon valmiusharjoituksiin ja muihin valmiusjoukkojen kustannuksiin arvoisa puhemies suomen puolustus on kaksituhattakaksikymmentä luvulla poikkeuksellisessa tilanteessa kun meri ja ilmavoimien pääjärjestelmät poistuvat käytöstä lähes samanaikaisesti merkittävä osa merivoimien aluksista kaikkiaan kuusi alusta saavuttaa elinkaarensa pään vuosina kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi näiden alusten poistojen kautta muun muassa kykymme miinoittaa käyttää kauaskantoista ohjustulta heikkenevät ratkaisevasti poistuvat alukset on tarkoitus korvata monitoimialuksilla jotka kykenevät suorittamaan tehtävänsä kaikissa itämeren olosuhteissa monipuolisuus on avainsana tässäkin hankkeessa joka kulkee nimellä laivue kaksituhattakaksikymmentä siinä hyödynnetään voimakkaasti kotimaista osaamista hintalappu on yksi pilkku kaksi miljardia euroa nykysodan kuvaan sisältyy voimakas ilma aseen käyttö tämän olemme nähneet viimeksi muun muassa syyriassa ilmavoimiemme hornet hävittäjäkaluston elinkaari päättyy ensi vuosikymmenen puolivälistä alkaen tämä poistuva suorituskyky on korvattava täysimääräisesti muuten puolustukseemme jää ilmatilan kokoinen aukko hävittäjiemme uusiminen on pitkäkestoinen ja monimutkainen hanke mitä paremmin ja ennakoivammin hankinta toteutetaan sitä kustannustehokkaampaan ratkaisuun päädymme edellytykset tämän niin sanotun hx hankkeen toteuttamiselle luodaan kuluvan vaalikauden aikana tämä tarkoittaa muun muassa tarjouspyyntöjen valmistelua potentiaalisille toimittajille koneiden tyypistä ja määristä tehdään sitten aikanaan erillinen päätös etenemme hankkeessa suorituskyky edellä hintahaitari on seitsemän kymmenen miljardia euroa

meillä ei ole varaa jättää yhtäkään puolustuksemme osa aluetta selkeästi heikommaksi kuin toista koska juuri tuota heikkoutta mahdollinen vastustaja pyrkii kriisin aikana käyttämään hyväkseen selonteossa tehtyjen linjausten toteuttaminen mahdollistaa kansallisen puolustuksemme tasapainoisen kehittämisen vähintään vuosikymmeneksi eteenpäin
siirrytään ryhmäpuheenvuoroihin

arvoisa herra puhemies

on oltava kaikin puolin uskottava ja suorituskykyjen on muodostettava ylitsepääsemätön kynnys mahdolliselle hyökkääjälle arvoisa puhemies viime vaalikaudella puolustusbudjettia leikattiin enemmän kuin miltään muulta hallinnonalalta ylisuuret leikkaukset pakottivat puolustusvoimat kurittamaan kurittamaan alueellista puolustusta ja lakkauttamaan laajasti maakuntien varuskuntia esimerkiksi kotikunnastani ähtäristä katsottuna sadan kilometrin säteeltä lakkautettiin peräti kolme varuskuntaa varusmiesten maastovuorokausien ja reservin kertausharjoitusten vähentäminen sekä alueellisten joukkojen varustamisesta tinkiminen nakersivat uhkaavasti alueellista puolustustamme sodanajan vahvuus supistettiin kahteensataankolmeenkymmeneentuhanteen sotilaaseen tällä hallituskaudella puolustuspolitiikkaan on tehty suunnanmuutos määrärahoja toimintaan ja hankintoihin on lisätty keskustan eduskuntaryhmä kannattaa laivue kaksituhattakaksikymmentän hankintapäätöstä sekä tukee periaatteellista sitoutumista hornet kaluston korvaamiseen ensi vuosikymmenellä sotilaallisten uhkakuvien muuttuminen edellyttää suomelta vahvaa puolustuskykyä koko maan alueella nopeaa valmiutta sekä kykyä vastata monimuotoisiin tilanteisiin suorituskykyjä on kehitettävä samanaikaisesti kaikilla puolustuksen haaroilla kykyämme vastata erilaisiin kyber ja hybridiuhkiin on myös vahvistettava

arvoisa puhemies kansallista puolustustamme vahvistaa laaja alainen verkostoituminen ja tiivis kansainvälinen yhteistyö erityisasemassa on syventyvä puolustusyhteistyö ruotsin kanssa jaamme yhteisen toimintaympäristön ja vahvistamme yhteistyöllämme koko itämeren alueen turvallisuutta suomella on puolustuksen alalla laaja yhteistyöverkosto johon kuuluu lisäksi pohjoismainen yhteistyö eun puolustuspolitiikan syventäminen kumppanuus naton kanssa sekä kahdenväliset puitejärjestelyt eri maiden kanssa keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että selonteon valiokuntakäsittelyssä puolustusyhteistyötä tarkastellaan kokonaisuutena sitä on kehitettävä pitkäjänteisesti johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti pienen maan voimavarat on suunnattava toimintaan joka vahvistaa kansallisen puolustuksemme edellytyksiä

arvoisa puhemies

sotaan suurvaltaa vastaan hallituksen puolustusselonteko ei kerro sotaan varustautumisesta mutta siinä todetaan se tosiasia että suomen turvallisuusympäristö on muuttunut ja siihen on reagoitava suomen puolustusta vahvistetaan kehitetään kokonaisvaltaisesti ja sitä luodaan tulevaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä tukee parlamentaarisessa yhteistyössä valmistellun selonteon linjauksia tämä vaalikausi on maavoimien kehittämisen ajanjakso kuten puolustusministeri jussi niinistö on todennut ensi vaalikaudella keskitytään vanhentuvien merivoimien alusten ja hävittäjien korvaushankkeisiin selonteossa näille suurhankinnoille luodaan perusta sotaa ei kukaan toivo mutta uskottava puolustus on alueellamme vakautta luova tekijä ei pidä jäädä tuleen makaamaan arvoisa puhemies mitä uutta nyt tehdään tiivistetysti sanottuna valmiutta parannetaan materiaalihankintoihin panostetaan ja sodanajan joukkoja kasvatetaan lisäksi valmistellaan strategiset suorituskykyhankkeet valmiuden parantaminen tarkoittaa käytännössä joukkojen kouluttamista materiaalisen valmiuden kehittämistä sekä lainsäädännön muutoksia joista esimerkkinä sotilastiedustelulaki ennakkovaroituskykyä parantamaan

tulevat materiaalihankinnat ja laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke tietävät lisää tilauksia kotimaiselle puolustusteollisuudelle kansainvälinen puolustusyhteistyö on yksi keinovalikoimista turvallisuutemme lujittamistyössä puolustusyhteistyön syventäminen edesauttaa kriisinajan yhteistyön edellytyksiä turvatakuita meillä ei ole mutta naton eun ja kahdenvälisesti ruotsin ja yhdysvaltojen kanssa tehtävä tehtävä yhteistyö sekä kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen mahdollistava lainsäädäntö tähtäävät siihen että tiukan paikan tullen meillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet tuen saamiselle edellä mainitussa samaisessa päiväkäskyssään mannerheim toteaa emme ole saaneet enempää ulkomaista apua kuin kaksi tykistöllä ja lentokoneilla vahvistettua pataljoonaa rintamillemme nykyisin ulkopoliittinen asemamme on jo vakaampi se on lujittunut vuosikymmenten ponnistusten ansiosta ja se työ jatkuu arvoisa puhemies vahva kansallinen puolustus on puolustusratkaisumme kulmakivi

sodanajan joukkoja pienennettiin kolmanneksella ja kuusi varuskuntaa lakkautettiin tämä perustui virheelliseen arvioon turvallisuusympäristömme kehittymisestä perussuomalaisten eduskuntaryhmä valittaa myös viime vaalikaudella tehtyä päätöstä liittyä jalkaväkimiinoja kieltävään ottawan sopimukseen jalkaväkimiinat olisivat olleet hyvin kustannustehokas keino edesauttaa suomen puolustusta nyt jalkaväkimiinojen myötä menetettyä pelotevaikutusta korvataan ministeri niinistön johdolla ja kotimaisen teollisuuden innovaatioiden voimin kehittämällä kokonaan uutta suorituskykyä tuloksista saamme kuulla toivottavasti jo tämän vuoden aikana merkittävää on että suomen sodanajan joukkojen vahvuutta esitetään selonteossa nostettavaksi kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen sotilaaseen että koko maan puolustusta vahvistetaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä tukee tätä linjausta paikallisjoukkoihin suunnitellaan merkittävää lisäystä joka toteutettaisiin yhteistyössä vapaaehtoisen maanpuolustuksen organisaatioiden kanssa pohjoismaisen mallin mukaan koko suomea puolustetaan arvoisa puhemies lopuksi tahdon vielä kiittää perussuomalaisten eduskuntaryhmän puolesta ministeri niinistöä erinomaisen uutterasta ja paneutuvasta toiminnasta suomen puolustuksen kehittämis ja ajanmukaistamistyössä

puhemies

läpi satavuotisen valtiollisen historiamme olemme pääsääntöisesti pitäneet huolta itse omasta puolustuksestamme se on pysyvä osa turvallisuuspoliittista ajatteluamme jonka toinen puoli on vastuullinen vanhat perustotuudet eli viisas ulkopolitiikka

puolustusselonteko on merkittävä linjaus se on valmisteltu hyvin avoimella parlamentaarisella tavalla josta kiitos puolustusministeri niinistölle ja kollega kääriäiselle kansallista yhtenäisyyttä on hyvä rakentaa aina ajasta aikaan pääsemme nyt ensimmäistä kertaa keskittämään koko huomiomme puolustuskykyymme ja uuden turvallisuustilanteen edellyttämiin kehittämistarpeisiin ulko ja turvallisuuspolitiikka laajemmin sekä sisäinen turvallisuus on käsitelty jo aiemmissa selonteoissa yhdessä näistä tulisi muodostua se kutsumme kokonaisturvallisuudeksi se on suomalainen erityisyys jonka merkitys korostuu hybridivaikuttamisen maailmassa osaammekin tämän asian ja onhan se toki huomioitu niin euroopan unionissa kuin pohjois atlantin liitossakin suomi näyttää mallia muun muassa siinä miten eri turvallisuusviranomaiset toimivat saumattomasti yhteen materiaalihankintojen määrärahojen asteittainen nosto ja valmiuteen kohdistetut resurssit ovat välttämättömiä kulukuurilla olleille puolustusvoimille suuri kiinnostus on luonnollisesti kohdistunut strategisiin suorituskykyhankkeisiin nyt haetaankin yhteistä sitoutumista miten nämä asiat hoidetaan emme halua hyvät ystävät emme halua vahvistaa puolustustamme sen takia että valmistautuisimme sotaan vaan siksi ettemme siihen enää koskaan joutuisi nämä jättihankinnat tulevat nostamaan puolustusbudjettiamme merkittävällä tavalla jotta suomen puolustukseen käyttämä bkt osuus olisi kansainvälisesti vertailukelpoinen ehdottaakin kokoomuksen eduskuntaryhmä että suomen puolustusmenoihin laskettaisiin vastaisuudessa vastaisuudessa kansainvälisten standardienkin mukaisesti kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot henkilöstöeläkkeet ja rajavartiolaitoksen menot näillä mittareilla me emme todellakaan alisuoriudu edes tällä haavaa saati sitten kun selonteossa esitetyt lisämäärärahat myönnetään muidenkin on nimittäin hyvä tietää että pidämme todella huolen omasta puolustuksestamme selonteko on hyvin selkeä siinä että suomi yhteistyössä kumppaneittensa kanssa hakee ennen muuta uhkien ennaltaehkäisyä puolustuskykyä ja tarvittaessa poliittisen ja sotilaallisen avun antamista ja saamista näillä linjauksilla pitää olla jokaiselle meille yksiselitteisen selvää mitä ja ketä yhteisharjoitukset ja kansainvälinen yhteistyö palvelevat vastaus on suomea oman myönteisen panoksen puolustuskykyymme tuo puolustusvalmiutemme kohottamisen ja kansainvälisen yhteistyön hyödyntämisen lisäksi tehokas reserviläistoimintamme ja laaja maanpuolustusyhteistyö

nämä voimavaramme on kaikissa oloissa aihetta turvata tärkeää on ymmärtää että kokonaisturvallisuus on suomelle selkeä vahvuus eräs uusi ajatus voisi olla että meille näissä oloissa ensiarvoisen tärkeän suomi ruotsi puolustusyhteistyön merkeissä etsittäisiin yhteinen toimintalinja ulkoisen ja sisäisen kovan turvallisuuden väliin jäävän harmaan alueen eliminoimiseksi suomi ja ruotsi siis yhdessä kokonaisturvallisuuden mallimaiksi muutoinkin suomen ja ruotsin sotilaallinen yhteistyömalli saattaisi hyvinkin käydä esimerkiksi kehitettäessä myös eun puitteissa tapahtuvaa puolustuspolitiikan tiivistämistä tulevina vuosina kehitystä tapahtuu nimittäin niin eun sisällä kuin myös sen yhteistyössä naton kanssa suomen kannattaa jatkaa aktiivisella ja aloitteellisella arvoisa puhemies suomen on juuri nyt oltava poikkeuksellisen aktiivinen oman turvallisuuspoliittisen ajattelunsa kertomiseksi sekä washingtonin että moskovan suuntaan suomi on maa joka huolehtii omasta tontistaan ja tekee yhä tiiviimpää yhteistyötä läntisten kumppaniensa kanssa tämä sanoma on syytä viedä perille päättäväisesti

arvoisa herra puhemies

puolustuksen uskottavuus edellyttävät yleistä asevelvollisuutta olemme tänään tyytyväisiä siitä että vaatimukset yleisen asevelvollisuuden hylkäämisestä ovat hiljentyneet omaa puolustuskykyämme vahvistaa kehittyvä kansainvälinen yhteistyö tähän kuuluvat niin pohjoismainen yhteistyö eu yhteistyö kuin naton rauhankumppanuuteen perustuvat yhteistyömahdollisuudet pidämme hyvänä että myös sipilän hallitus jatkaa kansainvälistä puolustusyhteistyötä ja sen kehittämistä olisimme toivoneet että hallitus olisi puolustusselonteossaan avannut puolustuksen yhteistyönäkymiä nyt esitettyä pidemmälle erityisesti tilanteessa jossa eun puolustusyhteistyölle on uutta kysyntää ja ruotsissa on tiiviiseen yhteistyöhön valmiutta osoittanut hallituslinjaus arvoisa puhemies kansainvälistä yhteistyötä käsitellään selonteossa varsin suppeasti tämä osio kaipaa eduskuntakäsittelyssä syvempää analyysiä nykytilasta ja kehityssuunnista jäsenyytemme euroopan unionissa on tuonut kiistatta puolustuksellista lisäarvoa sotilasliittojen ulkopuoliselle suomelle puolustusyhteistyössä on oltava myös omin tavoittein ei vain jonon jatkona pienenä maana meillä ei ole varaa kaikkeen ja siksi yhteistyön alueet on mietittävä tarkkaan ja omista tarpeistamme harjoitustoiminnasta on puhuttu paljon suomen linjan puolustusalan harjoituksiin osallistumisessa on jatkossakin oltava oman suorituskykymme lisäämisessä ja kansallisen suvereniteettimme turvaamisessa harjoitustoiminnan tulee tukea turvallisuuspolitiikkamme peruslinjaa ja kunnioittaa päätöstämme pysyä vallitsevissa oloissa sotilasliittojen ulkopuolella merkitystä on silläkin että ulko ja puolustuspolitiikan virkakunta noudattaa demokraattisesti määriteltyä turvallisuuspoliittista linjaa arvoisa puhemies uskottavaan puolustuskykyyn kuuluu ilma ja merivoimien vanhenevan kaluston uusiminen suurhankintojen mittakaava huomioiden on hankinnoista käytävä perinpohjainen keskustelu hankintojen yksityiskohtaiseen toteuttamiseen voidaan ottaa kantaa vasta tämän keskustelun jälkeen sosiaalidemokraatit korostavat että uusista hankinnoista päätettäessä on samalla turvattava hyvinvointiyhteiskuntamme peruspalveluiden ja kansalaisille tärkeän sosiaaliturvan rahoitus puolustuksemme rungon muodostaa jatkossakin maavoimien riittävä suorituskyky sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää että uusia isoja hankintaohjelmia ratkaistaessa maavoimien toimintaedellytysten turvaaminen on yhtäaikaisessa tarkastelussa suomea ei puolusteta mielikuvilla vaan todellisella suorituskyvyllä joukkojen laskentatapoja muuttamalla suorituskyvyt eivät kohene hyvää tässä esityksessä on paikallispuolustuksen joukkojen käytettävyyden laajentaminen paikallispuolustuksen kehittäminen osana kokonaismaanpuolustusta on tärkeää arvoisa puhemies turvallisuuslinjauksemme uskottavuutta vahvistavat kansalaisten vahva tuki linjallemme ja puolueiden kyky yhteistoimintaan turvallisuuspolitiikkamme käytännön toteuttamisessa haluan antaa tässä tunnustusta tasavallan presidentille ja pääministerille jotka ovat myös tämän selonteon valmistelussa halunneet jatkaa yhteisymmärrykseen perustuvaa toimintalinjaa sdp korostaa laajan parlamentaarisen yksimielisyyden tärkeyttä turvallisuuspolitiikkamme keskeisissä ratkaisussa puolustuspolitiikka on maratonlaji ja siinä tehtävät valinnat kuten hankinnat ulottuvat useiden vaalikausien yli puolustusselonteko on tehty löyhässä yhteydessä utp selontekoon parlamentaarisen seurantaryhmän joitakin huomioita kuunnellen olisikin syytä miettiä onko nykyinen selontekoprosessi toimiva yhtenä vaihtoehtona olisi jatkossa yhdistää kyseiset selonteot yhdeksi turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset sisältäväksi kokonaisuudeksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

krimin tilannetta ei voi sellaisenaan monistaa koskemaan itämeren aluetta turhien uhkakuvien lietsominen ei lisää kenenkään turvallisuutta on tärkeää että selontekoon lisättiin maininta siitä ettei suomi salli aluettaan käytettävän vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan sen ehtona on yhteistyöhakuinen vakauspolitiikka ja uskottava puolustus tehtyä lisäystä täytyy tarkastella suhteessa nato isäntämaasopimukseen sillä sen tarkoituksena on luoda kehys kuinka suomi luovuttaa infrastruktuurinsa lentokenttänsä satamansa ja liikenneyhteytensä sotilasliiton käyttöön suomen tulee entistä aktiivisemmin tukea liennytystä myös ydinaseliennytystä ja erityisesti itämeren suomen vahvan roolin ehtona on sotilaallinen liittoutumattomuus se tarkoittaa liittoutumattomuutta myös ruotsin suuntaan vaikka puolustusyhteistyöllä ruotsin kanssa voidaankin saavuttaa etuja kaikissa tilanteissa suomen tulee tehdä päätökset kansallista liikkumatilaa varjellen kuinka moni nato jäsenyyden kannattaja uskaltaa tänä päivänä sanoa että on suomen etu jos me sidomme itsemme yhdysvaltain presidentti donald trumpin hallinnon kylkeen jos me liittoudumme yhdysvaltain kanssa kenen kanssa me liittoudumme sotilasliittoon suomea ajavat etenevät kaikilla mahdollisilla rintamilla ja se näkyy myös selonteossa suomessa järjestetään liki sata kansainvälistä sotaharjoitusta vuodessa suomi on solminut kahdenvälisen sopimuksen muun muassa yhdysvaltain ja ison britannian kanssa iso britannia johtaa myös jef maaryhmää johon suomi on liitetty mukaan näiden yhteisten nopeiden joukkojen on tarkoitus kyetä operoimaan missäpäin maailmaa tahansa myös northern group maaryhmän avulla suomi halutaan sitoa entistä tiiviimmin naton rakenteisiin mihin unohtui ykn rooli ja ykn mandaatti vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ei hyväksy eun militarisointia kaikkien valtavien eun sisäisten ja ulkoisten ongelmien ratkaisuksi haetaan sotateollisen kompleksin rakentamista sekö on se liima joka pitää eun kasassa arvoisa puhemies puolustusselontekoon liittyen on yritetty hakea mahdollisimman laaja tuki tuleville jättihankinnoille ilma ja merivoimissa sekä puolustusministeriön pääluokan määrärahalisäyksille vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edellyttää että näitä kaikkia arvioidaan kokonaisuutena ja ensisijaisesti maavoimien suorituskyky turvaten avointa valtakirjaa me emme me emme hyväksy korvaavien hävittäjähankintojen määrää yli kuuttakymmentä konetta kyseenalaistamme myös esitetyn hinta arvion seitsemän viiva kymmenen miljardia euroa jos otetaan huomioon asejärjestelmät ja ja elinkaarikustannukset loppusumman saa kertoa vähintään kahdella se on yksinkertaisesti liikaa maassa jossa elämme vieläkin massatyöttömyyden aikaa ja ihmisen perusturvasta leikataan raskaimman jälkeen eilen keskustelimme täällä eduskunnassa sote uudistuksesta sillä halutaan saada aikaan kolmen miljardin euron säästö se on valtava summa hävittäjähankintojen alustavassa hinta arviossa pelkästään gäppi on tuo kolme miljardia eli enemmän kuin koko puolustusministeriön pääluokan yhden vuoden supistetun hävittäjämäärän hankintamaa voi olla aivan hyvin ruotsi sillä tavalla lujittaisimme teollista perustaa ja parantaisimme työllisyyttä sekä suomalaisten yritysten tilauskantaa jos merivoimien laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen taistelualukset hankitaan tulee hankinta tehdä kotimaasta oleellista on seilaavatko nämä alukset itämerellä palvellen kansallista puolustusta vai maailman merillä palvellen jotain muuta herraa näissä hankinnoissa suomen tulee olla terveellä tavalla kansallisesti itsekäs

arvoisa puhemies puolustusselonteko annetaan ajankohtana jolloin suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut selonteossa todetaan että sotilaallinen toiminta

sekään ei ole alarmismia kun selonteossa todetaan että sotilaalliseen voimankäyttöön suomea vastaan tai sillä uhkaamiseen on varauduttava juuri siksi suomi tarvitsee edelleen uskottavan kansallisen ja ajan tasalla olevan puolustusjärjestelmän ja siihen liittyviä investointeja jotta kuten edustaja kanerva sanoi emme koskaan enää joutuisi pulaan kriisin aikana suomeen kohdistuva keinovalikoima olisi varsin laaja yhteiskunnan haavoittuvuus on lisääntynyt tarvitaan edelleen kaikkien puolustushaarojen valmiutta käytöstä poistuvien suorituskykyjen korvaamista tiedustelua mutta myös tehokasta varautumista hybridivaikuttamiseen jolla joku taho esimerkiksi valheita levittämällä yrittää vaikuttaa kansalaismielipiteeseen ja sitä kautta poliittiseen päätöksentekoon tai poliittiseen prosessiin avoimessa tietoyhteiskunnassa tämä on valtava haaste puolustusselonteon konkreettisin osa liittyy meri ja ilmapuolustuksen suuriin strategisiin suorituskykyhankkeisiin ja niiden resursointiin laivue kaksituhattakaksikymmentä ja hx ovat mittaluokaltaan erittäin merkittäviä investointeja selvää on samalla se että hankinnat tarvitaan jotta maamme puolustuskyky voidaan turvata

näin teki myös se se hallitus joka vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi vaikean talouslaman keskellä teki puolustusministeri elisabeth rehnin johdolla ison hornet hävittäjähankkeen olisi suotavaa olisi suotavaa että puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisestä ja tulevista hankinnoista voitaisiin myös tällä kertaa päättää mahdollisimman suurella poliittisella yhteisymmärryksellä arvoisa puhemies suomen kaltaisen maan kannattaa aina harrastaa aktiivista yhteistyötä kaikkien sellaisten rakenteiden puitteissa joilla on maamme turvallisuutta lujittava vaikutus pohjoismainen käytännönläheinen yhteistyö bilateraali yhteistyö varsinkin ruotsin kanssa eu etyj ja syventynyt kumppanuus naton kanssa ovat esimerkkejä tästä selonteossa todetaan että suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea nato jäsenyyttä ja varmistaa toiminnallaan että mahdolliselle liittoutumiselle ei muodostu käytännön esteitä mahdollinen liittoutuminen vaatii kuitenkin vahvaa selkänojaa kansalaisten keskuudessa jota myöskin nato itse edellyttää siksi on tärkeää että keskustelemme juuri tällä tavalla tässä salissa avoimesti ja suoraan puolustuspolitiikasta sen koko laajuudessaan se on eräs sata vuotiaan tasavallan kypsyyden merkki

arvoisa puhemies

ja lisääntyneet uhkakuvat sekä puolustusvoimien lisäresurssien tarve ja ensi vuosikymmenelle ajoittuvat suuret kalustohankinnat kannatamme puolustusmäärärahojen lisäämistä esitetyllä tavalla suurten kalustohankintojen rahoitus johtaa kuitenkin tiukkoihin valtion talousarvioihin ja kenties kasvu ja vakaussopimuksen sääntöjen rikkomiseen tulevina parina vuosikymmenenä siksi hankinnat tulee tehdä perusteellisesti harkiten

keskinäisen avunannon lauseke vahvistavat unionia turvallisuusyhteisönä mutta ja turvatakuut ovat kuitenkin kaksi eri asiaa suomen julkinen valta ja yksityiset yritykset ovat monenlaisen vakoilun kohteena tarvitsemme pikaisesti nykyistä paljon parempaa sotilas ja ja valvontakykyä kiirehdimme tiedustelulainsäädännön muutoksia siten että sen antamat uudet mahdollisuudet saadaan käyttöön jo tämän vaalikauden aikana sotilastiedustelua täydentää yhteistyö muiden eu jäsenmaiden kanssa arvoisa puhemies suomen itsenäisyyden alueellisen loukkaamattomuuden ja demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen ovat valtiovallan ensimmäisiä ja tärkeimpiä velvollisuuksia turvallisuus on jokaisen valtion ydintehtävä puolustusvoimiemme toimintakyky tulee ylläpitää ja sitä tulee parantaa samalla haluamme muistuttaa huoltovarmuuden väestön suojaamisen kyberturvallisuuden yleisen kriisivalmiuden ja kansallisen yhtenäisyyden merkityksestä maamme turvallisuuden varmistamisessa

alkaa debattivaihe sitä kuitenkin edeltää ministeri niinistön kolmen minuutin mittainen ensimmäinen vastaus tai kommenttipuheenvuoro ja edelleen sen jälkeen pääministerille myös tulen myöntämään puheenvuoron ja näköjään myös ulkoministerille ja sen jälkeen sitten siirrytään debattiin

herra puhemies kiitoksia kaikille eduskuntaryhmille punnituista puheenvuoroista niistä näkyi toki pieniä sävyeroja oli että maanpuolustus on edelleen yhteinen asiamme tiedän esimerkiksi edustaja mustajärven hyvin maanpuolustusmyönteiseksi mieheksi jos kohta etenkin hänen ryhmällään vasemmistoliiton eduskuntaryhmällä oli hieman eriäviä näkemyksiä maanpuolustuksen kehittämisestä

kuten edustaja kanervakin totesi emme halua sotaa siksi sotilasliittoon kuulumattoman suomen on huolehdittava turvallisuudestaan viisas ulkopolitiikka ja uskottava puolustus kulkevat käsi kädessä puolustusta on syytä kehittää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti läpinäkyvä parlamentaarinen valmistelu varmistaa riittävän konsensuksen yksi neljän vuoden hallituskausi on liian lyhyt näkökulma puolustuksen kannalta tärkeiden hankkeiden toimeenpanemiseen tässä on kyse maratonlajista niin kuin edustaja kari totesi voi sanoa että perinteinen suomalainen turvallisuuspoliittinen konsensushakuisuus on kansallinen voimavaramme arvoisa puhemies sodanajan joukkojen määrän oli joitain väärinkäsityksiä ainakin edustaja mikkosella vihreän eduskuntaryhmän puheenvuorossa kyseessä ei ole tekninen kikkailu vaan todellinen voimanlisäys paikallispuolustukseen nimittäin puolustusselonteon linjauksella perustamisorganisaatiota ei enää jatkossa kotiuteta kuten nyt tehdään kun joukot on muodostettu perustamisorganisaatio liitetään osaksi laajenevaa paikallispuolustusta perustamisorganisaation hyödyntämisellä voidaan vapauttaa muita joukkoja sodanajan ydintehtäviin

myönnän seuraavaksi pääministerille viisi minuuttia ja sen jälkeen myönnän ulkoministerille ja valtiovarainministerille kummallekin kolmen minuutin puheenvuorot ja sen jälkeen siirrytään debattiin debatin ensimmäinen kierros ryhmittäin käydään kahden minuutin vastauspuheenvuoroin

arvoisa puhemies arvon naiskollegat hyvää naistenpäivää linjasimme hallitusohjelmassa että hallitus laatii sekä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon että puolustusselonteon linjasimme että ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen nato jäsenyyden vaikutukset suomelle nämä kolme asiakirjaa on nyt laadittu tämä paketti muodostaa erinomaisen pohjan linjauksillemme ja pohdinnoillemme suomen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta valmistelimme nyt lähetekeskusteluun tulleen puolustusselonteon samassa hengessä joka oli myös hallitusohjelman sekä ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon johtoajatuksena teimme tekstin joka on tiivis ja strateginen ja joka kestää aikaa

voimakas muutos jatkuu ja tuo muutos on paitsi nopeaa myös osin ennustamatonta muuttuvan toimintaympäristömme vuoksi suomen turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää että pidämme jatkuvasti huolta uskottavasta puolustuskyvystä ja kehitämme sitä edelleen myös uudentyyppisiin haasteisiin vastaamiseksi

kansainvälisistä kumppanuuksistamme erityisasemassa on yhteistyö ruotsin kanssa tämä yhteistyö on edennyt erinomaisesti olemme kirjanneet sekä ulko ja turvallisuuspoliittiseen että puolustusselontekoon sen että yhteistyötä tullaan kehittämään ilman ennakkoon asetettuja rajoitteita

aikaan on kiinnostavaa nähdä miten atlantin takaa tulleet vetoomuksen nato maiden puolustusmenojen nostamiseksi vaikuttavat euroopassa mahdolliset kansallisten puolustusmenojen nostot voivat päätyä hyödyntämään myös yhteisiä eu hankkeita arvoisa puhemies puolustusselonteon keskeinen konkreettinen asia olivat puolustusvoimien tulevina tulevina vuosina tehtävät suuret materiaalihankinnat eli merivoimien alushankinnat ja ilmavoimien hävittäjähankinnat ne tulevat ulottumaan useiden vaalikausien ajalle tämän vuoksi olenkin käynyt hankinnoista keskusteluja kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa viimeksi eilen yhteisenä linjauksena voitaneen todeta että kaikkien mielestä puolustuskyky vaatii hankintoja mutta niiden rahoitusta ei saa asettaa vastakkain etuuksien tai palveluiden kanssa näistä hyvistä keskusteluista haluan esittää puheenjohtajakollegoilleni parhaat kiitokseni strategisten suorituskykyhankkeiden toteuttaminen on suomen uskottavan puolustuskyvyn kannalta välttämätöntä on kuitenkin tärkeää että niitä ei tehdä yhteiskunnan muun hyvinvoinnin kustannuksella yksityiskohtaiset rahoituspäätökset tehdään aikanaan osana julkisen talouden suunnitelmien ja talousarvioiden laatimista hävittäjähankintojen sisällöstä päätetään luonnollisesti vasta kun sen aika on kiitän puolustusministeriä ahkerasta valmistelusta molempien selontekojen valmisteluprosessissa tärkeä rooli on ollut myös parlamentaarisella seurantaryhmällä jonka aktiivisesta ja vahvasta panoksesta haluan lausua kiitokseni

kansallisen intressin kysymys arvoisa puhemies viime joulukuussa käydyn ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon palautekeskustelun yhteydessä lupasin että annan kevätistuntokaudella kaksituhattaseitsemäntoista tiedonannon ulko ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön muutoksista hyvä ajankohta tälle tiedonannolle voisi olla toukokuu

arvoisa herra puhemies tämä syntynyt hyvässä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa ja samoin omalta osaltani lausun kiitokset parlamentaarisen seurantaryhmän työlle parlamentaarinen seurantaryhmä on tehnyt hyvää työtä niin ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon yhteydessä kuin myös tämän puolustusselonteon yhteydessä kiitän myös ministeri niinistöä erinomaisesta toiminnasta tämä jäi ilmeisesti epähuomiossa pois sdpn ryhmäpuheenvuorosta mutta korjaan sen näin nyt varmasti eikä siitä kukaan loukkaannu kansainvälisen tilanteen kiristymisestä huolimatta suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa kuitenkaan tai sillä uhkaamista ei voi sulkea pois ja tämä edellyttää suomelta valppautta muutosten tunnistamisessa johdonmukaista ulko ja turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa ja laaja alaisten verkostojen kehittämistä osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on tärkeää jatkossakin olemme pian lisäämässä osallistumistamme unifil operaatioon vastauksena ranskan pyyntöön lissabonin avunantolausekkeen pohjalta toinen isompi operaatio osallistuminen on irakin erbilissä ja se jatkuu olemme mukana myös kriisinhallinnan muutoksessa muun muassa koulutustoiminnan ja kapasiteetin rakentamiseen tähtäävä toiminta on tänään entistä tärkeämpää suomi on myös turvallisuuden tuottaja yk operaatioissa ja muissa kansainvälisissä operaatioissa joihin me yhdessä sitoudumme arvoisa herra puhemies suomelle kansainvälinen puolustusyhteistyö on tärkeä osa ulko ja osallistumistamme ja tällä tietenkin edistetään myös kansallisen puolustuksen tavoitteita suomen ulko ja turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka tähtäävät siihen että me näitä viisaasti hoitamalla emme ikinä joutuisi sotaan

arvoisa puhemies kiitos myöskin omasta puolestani ministeri niinistölle valtioneuvoston jäsenille mutta sitten myöskin parlamentaariselle ryhmälle ja valiokunnille jotka ovat tehneet tässä kovasti töitä tämä aika tehdä ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko osui kohdalle valitettavasti siksi että maailma on mennyt huonoon suuntaan me joudumme arvioimaan ympäristöämme ja toteamaan turvallisuusympäristön heikentyneen tilan ja tekemään linjauksia se viesti jonka me lähetämme maailmalle tämän selonteon myötä on se että suomi huolehtii omasta puolustuksestaan tämä on tärkeä viesti ja siksi meidän täytyy pitää huolta siitä että meidän niin maa meri kuin ilmavoimilla on on ajan tasalla siksi nämä isot hankkeet sekä valmiuden ylläpitoon varattavat lisäresurssit ovat välttämättömiä tässä tilanteessa toinen keskeinen asia oman uskottavan puolustuskyvyn lisäksi on se että teemme aktiivista kansainvälistä yhteistyötä rauhaa vakautta pidetään yllä tietenkin ykssa ja muissa järjestöissä mutta sen lisäksi meidän täytyy puolustuspolitiikan saralla tehdä hyvää kahdenvälistä yhteistyötä usan ruotsin britannian ja muiden kumppaneidemme kanssa sekä tiivistä läheistä yhteistyötä naton kanssa kolmas merkittävä ja viime aikoina ilahduttavasti esiinnoussut kehittämisen muoto on euroopan unionin lipun alla tehtävä puolustusyhteistyö mielestäni suomen pitää olla mukana kaikissa niissä hankkeissa joita euroopan unionin lipun alla tehdään yhteisen puolustuskyvyn parantamiseksi se on ehdottomasti suomen etu uskon että aikanaan euroopan unioniin liittymispäätöksen takana suurella osalla suomalaisista oli nimenomaan turvallisuus ja sen vahvistaminen suomessa

vuonna kaksikymmentä tämän rahan jatkosta pitää pystyä tekemään päätöksiä sen lisäksi nyt jo kehyksessä on vuodelle yhdeksäntoista laivaston uusintahankintoihin ensimmäiset rahat varattu mutta nyt tehtävän kehyskauden viimeiselle vuodelle meidän tulee myöskin varata jo ensimmäiset rahat hornetit korvaaviin hankintoihin meillä on meillä on vaikea tilanne mutta yhdeksänkymmentä luvulla suomi pystyi tekemään nämä isot hankinnat vaikeassa taloustilanteessa olen sitä mieltä että me pystymme tekemään ne nytkin
ja nyt käymme debattiin pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta ensimmäinen puhujakierros käydään äsken ryhmäpuheenvuoron käyttäneitten kesken ja puheenvuorot tässä kierroksessa voivat kestää enintään kaksi minuuttia

arvoisa herra puhemies juha sipilän hallitus on ottanut vakavasti tämän turvallisuuspoliittisen ympäristön muutokset ja tällä vaalikaudella on lisätty resursseja kotimaiseen puolustukseen kertausharjoitusten määrää on lisätty alusvuorokausia ja maastovuorokausia on lisätty ja kalustohankintoihin on satsattu niin ikään tämä on erinomainen asia mutta hallitus valmistautuu kuten koko eduskunta näihin tuleviin suurhankintoihin ja oikeastaan haluankin kiittää myönteisestä sävystä mitä näihin hankintoihin liittyen ryhmäpuheenvuoroissa tuli haluaisin kuitenkin vielä kannustaa siihen että antaisimme vahvan viestin että kaikki olemme näiden hankintojen takana siinä että haluamme korvata niin laivuehankinnat kuin haluamme korvata hornetien seuraajahankinnat tarkoituksenmukaisimmalla tavalla tässä kohdassa vasemmistoliitolle haluaisin todeta sen että emme voi rinnastaa näin vahvasti meidän muita peruspalveluita ja meidän puolustusvoimien hankintoja ilman uskottavaa puolustusta ilman sitä vakuutusta minkä puolustus meille antaa meidän ulkopolitiikkamme jatkeena emme

arvoisa herra puhemies näin naistenpäivänä on hyvä tilaisuus keskustella naisten osallistumisesta maanpuolustustehtäviin naisten maanpuolustustahto on viime aikoina tutkitusti laskenut ja keinoja naisten maanpuolustustahdon ja ja puolustustoimintaan osallistumisen lujittamiseksi tarvitaan yksi esillä olleista keinoista olisi kutsuntakirjeen lähettäminen myös kaikille kutsuntaikäisille naisille tämä voisi lisätä naisten kokemusta osallisuudesta ja herättää mielenkiintoa maanpuolustusta kohtaan naapurimaassamme ruotsissa otettiin viime viikolla uudelleen käyttöön molempia sukupuolia koskeva osittainen asevelvollisuus meillä suomessa ei ole tällä hetkellä tarvetta molempiin sukupuoliin ulottuvan asevelvollisuuden käyttöönotolle perussuomalaisten mielestä hyvä tapa maanpuolustustietoisuuden lisäämiseksi olisi esimerkiksi puolustusjärjestelmämme opetuksen sisällyttäminen osaksi toisen asteen koulutusta tällöin myös ne nuoret jotka eivät osallistu varusmiespalvelukseen saisivat riittävät tiedot puolustusjärjestelmästä ja tietopohjaa joka tukisi päätöksentekoa varusmieskoulutukseen osallistumisesta kysyisinkin arvoisalta puolustusministeriltä millaisia millaisia keinoja te näette siihen että nuorten ja erityisesti naisten maanpuolustustahtoa ja valmiutta saataisiin suomessa vahvistettua nykyisestä
arvoisa herra puhemies suomi ei saa olla missään olosuhteissa läpikulkumaa ja on äärettömän tärkeää että me eri muodoissa kykenemme antamaan muulle maailmalle selvän merkin siitä että me itse huolehdimme omasta koskemattomuudestamme omasta omasta suvereniteetistämme se on meille perusarvo jotta tämä tehdään puolustusselonteossa esitetyt toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä tuettavia ja kannatettavia tämä on tärkeä linjaus suomelle kun me haluamme antaa merkin lähiympäristöllemme ja muulle maailmalle siitä että suomi täyttää velvoitteensa paitsi itseään kohtaan myöskin kansainvälisesti on hyvä myöskin ymmärtää tämän asian luonne siinä valossa että suomi kertoo

ja siitä kuinka paljon me me olemme valmiit uhraamaan puolustukseemme rahaa kansallisia voimavarojamme tällä bkt osuuslaskelmalla mielestäni on nykyisen laskutavan nykyisen laskutavan valossa ongelmallista että me annamme falskin väärän ja aliarvioivan kuvan siitä kuinka paljon suomi on valmis satsaamaan puolustukseensa virallisissa tilastoissa yksi pilkku kaksi prosenttia se ei ole totta sillä päinvastoin kuin muut maat maailmalla me emme laske tähän mukaan sellaisia kustannuseriä jotka mukaan ottamalla meidän bruttokansantuoteosuutemme olisi huomattavasti korkeampi se olisi lähellä kaksi prosenttia sen lisäksi jos otetaan huomioon nämä muut laskelmassa huomioon otettavat eli materiaalihankinnat niin me tulemme kevyesti sille tasolle jota pidetään länsimaissa sellaisena tasona että kaikki itseään kunnioittavat maat näin tekevät on kysymys laskutavan muutoksesta ja signaalin antamisesta lähiympäristöllemme ja muulle maailmalle siitä että suomi on tosissaan kysyn puolustusministeri teiltä kannatatteko tämän ajatuksen läpivientiä

arvoisa herra puhemies heti puheenvuoroni alussa haluan kiittää puolustusministeri niinistöä ja pääministeri sipilää tästä yhteistyöstä jota olemme tehneet tehneet seurantaryhmässä ja ja nyt jatkamme työssämme valiokuntakäsittelyssä suomi on pieni maa ja tämän pienen maan yksi ehdoton hieno piirre on parlamentarismi ulko ja turvallisuuspolitiikassa erityisesti se on on ollut meillä pitkä linja viime sotien jälkeen yksimielisyyttä on haettu ja yksimielisyys tämän pienen kansan pienen maan ja voi sanoa koko pohjolankin iso etu oli hienoa alkupuheenvuoroissa kuulla että yleinen asevelvollisuus nauttii suomessa laajaa hyväksyntää kukaan tässä salissa ei ole esittänyt yleisestä asevelvollisuudesta luopumista ruotsissa tähän päädyttiin silloisten porvaripuolueiden ollessa enemmistössä ja sosiaalidemokraattien äänestäessä yleisen asevelvollisuuden puolesta mutta valitettavasti hävitessä ruotsi on palaamassa tältä tieltä toivottavasti nyt asevelvollisuuden suuntaan vahvemmin tällä hetkellä tietenkin ensi askeleita vasta ottaen kysyn tässä yhteydessä pääministeri sipilältä tähän uskottavaan puolustukseen liittyen puolustusministeri niinistö omassa puheenvuorossaan nosti sodanajan joukkojen lisäyksen viidenkymmenentuhannen henkilön lisäyksen vahvana satsauksena maan puolustamiseen ja käytti ilmaisua sodanajan joukkojen kasvattaminen minulla on kädessä ruotsin tvn haastattelu jossa tasavallan presidentti ylipäällikkö sanoi että suomi ei kasvata sodanajan joukkoja vaan kyseessä on enemmänkin laskentatavan muutos kysyn teiltä pääministeri kumpaan niinistöön meidän on

arvoisa herra puhemies kuten tämä keskustelu on osoittanut sekä ulko ja ja että myös puolustuspolitiikasta vallitsee varsin laaja yhteisnäkemys tässä salissa ja se on hyvä asia sillä pienellä maalla on syytä olla yhteinen linja näissä kysymyksissä totta kai joitakin sävyerojakin oli mutta mutta kaiken kaikkiaan meillä on hyvin yhteinen näkemys tässä puolustusselonteossa on linjattu paljonkin erilaisia kansainvälisen yhteistyön muotoja mitä meillä on meillä on paljon kahdenvälisiä sopimuksia ja meillä on on useankin eri maan kanssa yhteistyötä menossa mutta ruotsi nostettiin tässä nyt ensimmäisen kerran hyvin vahvasti esiin se on tämän selonteon uusi linjaus ruotsi nousi esille vahvasti useissakin ryhmäpuheenvuoroissa ruotsi on myös itse ilmoittanut olevansa halukas käymään perusteellisesti läpi kaikki yhteistyön mahdollisuudet suomen kanssa valitettavasti tässä selonteossa hallitus ei ole linjannut mihin kaikkeen se on itse valmis ja miten etenemään tämän yhteistyön merkeissä muuten kuin yleisesti vain todennut että aktiivisesti kysyisinkin millaisia konkreettisia suunnitelmia hallituksella on ruotsi yhteistyön tiivistämiselle ja millaisella aikataululla
arvoisa puhemies puolustusministeri niinistö te olette aiemminkin luonnehtinut minua että olen maanpuolustushenkinen ja nato kammoinen ja totean että minua tuskin koskaan yhdessä virkkeessä on kehuttu noin paljon siitä siitä olen kiitollinen mutta edustaja savolalle ei meillä ole mitään muuta rahaa kuin yhteinen omaisuus siitä syntyvät tulot velkarahat tai sitten muut verotulot kaikki valtion budjetissa olevat menot rahoitetaan näillä olivatpa ne sitten sosiaali ja ja terveyspuolen menoja tai puolustusmenoja siitä ei pitäisi olla kenelläkään epäselvyyttä mutta tätä maanpuolustustahtoa ja henkeä on monenlaista minä muistan aina sen kun olin kertausharjoituksissa ja sen kertausharjoituksen johtaja sanoi koko porukan kuullen että parasta maanpuolustusta on hyvin hoidettu sosiaalipolitiikka eli se että tämä maa on semmoinen että mahdollisimman moni kokee tämän puolustamisen arvoiseksi että se jää tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa mitä se on tänä jokainen siihen työhön voi antaa panoksensa myös ilman aseita suomalaiset upseerit ovat ammattitaitoisia ja osaavia asiantuntijoita mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä että kaikki mitä he esittävät pitäisi poliitikkojen hyväksyä muistamme yhdeksänkymmentä luvulta taisteluhelikopterihankinnat joita ajettiin mutta onneksi suomalaiset poliitikot ampuivat nämä helikopterit alas se osoitti sen että paitsi asiantuntijaratkaisuja nämä ovat myös poliittisia valintoja ja sitä ei tässä salissa eikä myöskään ministeriaitiossa pidä koskaan unohtaa

selonteon sävy ja myöskin se tapa millä se syntyi ansaitsevat edelleenkin tunnustuksen olen prosessiin tyytyväinen mutta minua hieman vielä askarruttaa tämä tapa jolla päästään tähän sodanajan joukkojen lukumäärään silloin kun määrä laskettiin kahteensataankolmeenkymmeneentuhanteen muutama vuosi sitten se herätti aika paljon keskustelua nyt tuntuu pikkasen siltä että tähän olemassa olevaan asiantilaan ikään kuin puhalletaan vähän kuumaa ilmaa jotta tämä luku nyt nousee tälle esitetylle tasolle hyvä jos näin on että siihen liitetään jo olemassa olevia joukkoja tässä puhutaan kuitenkin paikallisjoukoista puhutaan tietyn koulutustason saavuttaneista varusmiehistä ja myöskin rajajoukoista näitten olemassaolossa ei ole kovinkaan kovinkaan paljon uutta olkoonkin että varusmiehet otetaan nyt ehkä vähän toisella tavalla mukaan tähän tähän volyymiin vielä haluaisin saada vähän valaistusta siihen mikä on se tapa jolla tosiasiallisesti päästään tähän lukumäärään

arvoisa herra puhemies selonteossa todetaan että venäjä panostaa materiaalisessa kehittämisessään miehittämättömiin ilma aluksiin ja robotiikkaan tulevissa sotilaallisissa konflikteissa lisääntyneekin keinoälyn ohjaamien robottien käyttö toimivat ne sitten maalla ilmassa tai vedessä puolustusteknologian tutkimus ja kehittämistoiminnan kokonaisrahoitusta tulisi nostaa on ikävää että hallitus kohdisti leikkauksensa nimenomaan teknologian tutkimuskeskus vtthen ja tekesiin sadallaneljälläkymmenellä miljoonalla eurolla mikä omalta osaltaan

sotilas ja siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntömme on todellakin tällä hetkellä puutteellinen ajasta jäljessä verrattuna muihin pohjoismaihin ja verrattuna kaikkiin naapurimaihimme tässä vetoan kaikkiin eduskuntapuolueisiin että yhdessä

ja pitää huolen siitä että suomen aluetta ei ei käytetä kenellekään vihamielisiin tarkoituksiin toinen on sitten tämä riittävä puolustuskyky jota tässä erityisesti käsitellään se on välttämätöntä ja kolmas on se että suomi on sellainen yhteiskunta jossa ei ole sellaisia eriarvoisuuteen tai muuhun perustuvia jakolinjoja joita

ei todellakaan voi yliarvioida siksi on tärkeätä että jakolinjoja ei ole myöskään tämän selonteon käsittelyssä meillä oli erinomaisen hyvä yhteistyö ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyssä ja jos se samassa hengessä kuin seurantaryhmässä toteutuu myös tämän selonteon käsittelyssä uskon että lopputuloksesta saadaan hyvä

arvoisa puhemies kiitän pääministeri sipilää siitä että hän loi tähän vähän tätä kansainvälistä perspektiiviä ruotsi yhteistyön ja eu yhteistyön kautta ajattelen niin että mikä tahansa suomeen kohdistuva uhka on myöskin uhka pohjoismaita kohtaan se on myös uhka euroopan unionia kohtaan ja kaikissa tällaisissa uhkatilanteissa yhteistyö on erittäin merkityksellistä nyt ruotsin kanssa on edetty käytännön askelin mielestäni varsin hyvin ja varsin pitkälle mutta tietysti herää kysymys pitäisikö olla sellaista sopimukseen perustuvaa yhteistyötä jolloin sitten kriisiolosuhteissa jopa mahdollisissa ääriolosuhteissa sodan aikana tietäisimme että ruotsin kanssa se toimisi euroopan unionin kanssa meillä on ikään kuin sopimuksellinen pohja lissabonin mutta ei taas tätä käytännön etenemistapaa ja siellä nämä rakenteellisen yhteistyön mahdollisuudet pitäisi täysin hyödyntää ja varsinkin kun kun on ilmeistä että saksa tulee lisäämään puolustusbudjettia niin pitäisi miettiä mitä uutta siitä voitaisiin eu toiminnoille saada mielestäni nämä perspektiivit pitäisi pitää tässä mielessä

arvoisa puhemies tämä keskustelu osoittaa laajaa yhteisymmärrystä puolustuspolitiikan tulevaisuudesta vivahde eroja tietysti on mutta kuuluu ollakin monet ovat korostaneet parlamentaarisen valmistelun siihen mukaan luettuna seurantaryhmän työn merkitystä seurantaryhmähän aloitti työnsä vuoden kaksituhattakuusitoista alussa jatkoa silmällä pitäen viittaan kahteen asiaan voisi olla hyvä että kaikki turvallisuuteen liittyvät samaan aikaan tehtävät selonteot yhteiseen turvallisuusympäristöanalyysiin varsinkin kun ulko ja turvallisuuspolitiikka liittyvät toisiinsa niin saumattomasti ja myös arvaamattomalla tavalla kuten täällä on puhuttu ja toisekseen voisi olla hyvä jos kaikkia selontekoja seuraamassa olisi kutakuinkin sama parlamentaarinen seurantaryhmä tulokset ovat sitä parempia mitä avoimemmin toimitaan sillä luottamus seurantaryhmän ja hallituksen välillä on ihan a ja ja o nyt se meni kahdeksan miinuksen mukaisesti eli kohtalaisen hyvin vuotojakaan ei

arvoisa herra puhemies viime aikoina on yhä enemmän kiinnitetty huomiota siihen että on valhepropagandaa ja pyrkimystä vaikuttaa muun muassa kansakuntien vaaleihin ja ja moniin tärkeisiin toimintoihin kysyn ministereiltä onko suomi riittävän jalkeilla näissä kysymyksissä

puhemies tässä on käyty jonkun verran keskustelua sodanajan joukkojen vahvuudesta ja laskentatavan muutoksesta ja monelle on herännyt kysymys onko tässä puolustusministeri niinistön paljon hehkuttamassa joukkojen määrän kasvattamisessa ollut kysymys pikemminkin puoluepolitiikasta kuin puolustuspolitiikasta puoluepolitiikan nimissä halutaan isompia lukuja kuin mitä tosiasiassa puolustuspolitiikka näyttää

lähinnä sävyeroja oli niissä jossain määrin myös euromääräisiä eroja jos ajatellaan esimerkiksi tätä hävittäjähankintaa niin puhutaan noin viidestätoista viiva kahdestakymmenestä prosentista meidän vuosittaisesta budjetista ja päälle tietysti elinkaarikustannukset ja kyllä nyt pitää miettiä että meillä pitää olla vahvat puolustusvoimat mutta meillä pitää olla myös maa jota puolustaa ja se tarkoittaa sitä että nyt pitää arvioida kriittisesti näin suuria hankintoja koska meidän pitää huolehtia hyvinvointivaltiosta mihin me tarvitsemme puolustusvoimia jos meillä ei ole jäljellä leikkausten jälkeen hyvinvointivaltiota jota puolustaa

arvoisa puhemies puolustusmenojen kasvun tarve ei voi johtua suomen osalta huonosti hoidetusta ulko ja turvallisuuspolitiikasta vaikka niin vihreiden ryhmäpuheenvuorossa vähän vihjailtiin euroopassa panostetaan maittain yhä enemmän varoja kansalliseen puolustukseen se ei voi johtua suomen ulko ja päinvastoin meillä on erittäin taitava ja diplomaattinen ulko ja turvallisuuspoliittinen johto mikä on äärimmäisen tärkeää pienelle maalle kuten on myös se että tämä hallitus puolustusministeri jussi niinistön johdolla on ripeästi tarttunut toimeen puolustuskykymme ajantasaistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi kiitän niitä aiempia puheenvuoroja joista välittyi yhtenäinen ymmärrys siihen että itsenäisen sata vuotiaan suomen puolustuskyvyn tulee olla uskottava juurikin kuten valiokunnan puheenjohtaja kanerva tiivisti että varaudumme siksi että emme koskaan sotaan joutuisi haluaisin vielä nostaa edustaja haaviston tärkeän asian siitä että meillä puolustuskykymme toimintakyvyn ylläpitämisessä on tärkeää kansainvälinen yhteistyö

arvoisa herra puhemies puolustuspolitiikan ensisijainen tehtävä on turvata rauhaa ja tähän paras keino on ulkopolitiikan hyvä hoito tästä syystä meidän ryhmäpuheenvuorossamme jo viitattiin siihen ajatukseen että pitäisikö ehkä palata takaisin siihen malliin jossa ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja puolustuspoliittinen selonteko olisivat yksi näin meillä olisi yhtenäinen kuva mistä lähdetään tekemään ja myöskin samaan aikaan peilattaisiin koko ajan tätä ulkopoliittista tilannetta puolustuksen erilaisiin asioihin tässä linjana tulee olla enemmän vaikuttamista vähemmän varautumista toivon että nyt kun valiokuntakäsittely alkaa siellä arvioidaan erityisesti britannian tilanne joka on brexitin kautta ihan erilainen kuin silloin kun tätä analyysia tehtiin usan vaikuttava tilanne koko euroopan osalta ja toisaalta yhteistyö euroopan unionin kanssa puolustuksessa joka on yhä merkittävämpää

eli onko keskustan tahto se että nämä varuskunnat avataan uudestaan ja mistä siinä siinä tapauksessa löydetään ne satakaksikymmentä miljoonaa euroa toinen kysymys liittyy maanpuolustustahtoon yhtenäinen kansakunta jossa jokainen kokee olevansa osallisena tietenkin lisää maanpuolustustahtoa syrjäytyminen heikentää sitä miten näette ministeri niinistö syrjäytymisen vastaisen työn osana maanpuolustustahdon rakentamista ja ylläpitoa

puhemies mitä varuskuntien lakkauttamiseen tuolla menneellä vaalikaudella niin kyllä se kova pala oli missä se erityisesti näkyy niin se näkyy myös maanpuolustustahtoon liittyvissä kysymyksissä onneksi tämä hallitus on nyt korjannut tätä asiaa ja on saatu kertausharjoituksiin lisää on panostettu näihin perusasioihin maanpuolustuksessa jotta olemme päässeet tässä asiassa eteenpäin

arvoisa puhemies se mitä me haluamme puolustaa on suomalainen yhteiskunta ja näen että demokratia sananvapaus korruptoitumattomuus hyväksyttävä järjellinen tulonjako nämä ovat niitä asioita joitten puolesta kannattaa tehdä työtä puolustusvoimauudistus tehtiin viime vaalikaudella ja ja puolustusvoimat oli se hallinnonala joka teki sen mitä piti tehdä nurisematta puolustusmateriaalihankintoja jouduttiin myöhäistämään tekemään supistuksia kysyn ministeri niinistöltä

maavoimien kyky nyt näillä supistuksilla ja näillä rahoilla mitä tässä esitetään

sille tasolle että se on hyvä nyt selonteossa sanotaan että se on tyydyttävä on puhuttu esimerkiksi varastojen kannibalisoinnista paperilla tavaraa voi olla varastossa mutta osaa varaosista joudutaan kierrättämään operatiivisessa

kylmän sodan päätyttyä puhuttiin rauhan osingoista kun kuuman sodan uhka väistyi euroopan yltä valitettavasti krimin miehitys ja ukrainan sota ovat osoittaneet että suojasää oli tilapäistä ja se näkyy myös suomen ympäristössä nykyaikaiset asejärjestelmät ovat huipputeknologiaa ja hinta sen mukainen maa ilma ja merivoimien kaluston uusimisen hintalappu on valtava lisäksi pitäisi perustaa uusi aselaji kyberrintaman puolustamiseksi vielä vuonna kaksituhattaneljä ihmettelin puheessani selonteossa silloin edes mainittu kyberpuolustusta mutta nyt se saa ansaitsemansa huomion suomen kaltainen teknologisesti edistynyt maa on helppo lamauttaa kyberaseilla laukaustakaan ampumatta näitä aseita on jo testattu ukrainassa tulevaisuudessa haavoittuvuus vain pahenee mutta valitettavasti toisin kuin näissä toisissa aselajeissa kyberpuolustuksen kehittämiselle ei vielä anneta hintalappua ei kyberpuolustuksenkaan rakentaminen ole ilmaista

arvoisa puhemies edustaja tuomioja puhui maanpuolustuksen ja suomi hevosen kolmesta tukijalasta ja minulla olisi tässä neljäskin tukijalka hevoselle tarjottavana konkreettinen varustelu on tarpeen mutta se ei yksinään toimi ilman moraalista selkärankaa me emme voi unohtaa sitä tosiasiaa että ilman jumalan ihmeitä suomi suomi toisen maailmansodan myllerryksessä sota aikana ei ollut varaa eikä syytä työntää pois jumalaa yhteiskunnasta eikä ole nytkään ja siinä mielessä haluan tuoda esille tämän että näin pienen maan mikä suomi on ei pidä unohtaa kristillisiä juuriaan ja muistaa mistä se turva tulee sitten kun se tiukka paikka joskus mahdollisesti eteen on tullakseen arvoisa puhemies olisin halunnut kysyä vielä ministeriltä sitä kun perinteinen vastakauppa ei onnistu nykypäivänä enää mutta teollinen yhteistyö mahdollistaa nämä vastakaupat käytännössä millä tavalla me voimme tällä vastakauppamentaliteetilla saada mahdollisimman paljon hyötyä suomalaisille yrityksille ja sitä taloudellista selkärankaa kun teemme näitä hankintoja

arvoisa puhemies ministeri orpo ei käsitellyt pitemmällä aikavälillä näitä taloudellisia vaikutuksia kun tämä tulee valtiovarainvaliokuntaan lausunnolle niin toivottavasti valtiovarainvaliokunta käsittelee myös sitä nämä ehdotetulla tavalla yksi pilkku kaksi miljardia seitsemän viiva kymmenen miljardia tulevat aiheuttamaan vuositasolla vähintään miljardin leikkaus tai sopeutustarpeen tai sitten kolmen viiva neljän prosentin pysyvän velkaantumisasteen nousun

naistenpäivänä voisi todeta että jos naiset otettaisiin mukaan kun konflikteja ratkotaan ympäri maailmaa me tarvitsisimme vähemmän resursseja juuri materiaalihankintoihin ympäri maailmaa mutta tilanne nyt ei valitettavasti ole tämä arvoisa puhemies totean että tässä on hyvin otettu esille miten tärkeää yhteistyö ruotsin kanssa on ja se on erittäin hyvä että tässä on todettu suoraan että suomi ja ruotsi syventävät puolustusyhteistyötään eikä sille aseteta ennakkoon mitään rajoitteita tämä on erittäin hyvä asia mutta nyt mietin myös miten on esimerkiksi muitten pohjoismaitten ja varsinkin norjan kanssa näkeekö ministeri niinistö että olisi myös syytä vähän syventää sitä yhteistyötä norjan kanssa

arvoisa puhemies täytyy yhtyä niihin kiitoksiin joita täällä on esitetty yksimielisyys näin tärkeästä linjasta on erinomaisen arvokasta ja hyvä yhteistyö yli parlamentaaristen rajojen puolustuspolitiikan saralla on tärkeää koska kuten edustaja kari sanoi kyse on aktiivinen ulkopolitiikka kansainvälinen aktiivinen yhteistyö ja tähtäin siihen että että harjoitamme itämeren alueella on tärkeätä uskottavan puolustuksen ohella arvoisa puhemies ruotsi yhteistyön tiivistämisen tilaisuus olisi nyt otollinen sdp on valmis tiiviimpään yhteistyöhön ruotsin kanssa ja ehkä se mitä tässä olisi jäänyt vielä kaipaamaan on näkemyksellisempää linjausta kun maamme turvallisuuspoliittiset ja ulkopoliittiset tavoitteet siinä että pyrimme vakauttamaan tilannetta itämerellä ovat yhteiset niin olisi ehkä kaivannut hieman näkemyksellisempää otetta myös resurssien käytön kannalta tässä suomi ruotsi

puhemies itsenäinen ja vahva puolustus on hyvä asia ja muiden maiden kanssa on myös hyvä asia mutta vaikka eu maiden keskinäinen avunanto on kirjattu lissabonin sopimukseen on syytä muistaa että eu ei ole puolustusliitto eikä sillä ole samanlaisia mahdollisuuksia vastata sotilaalliseen hyökkäykseen kuin esimerkiksi sotilasliitto natolla

kysyn ministeri niinistöltä uskotteko te oikeasti että eulta on odotettavissa odotettavissa konkreettista puolustusapua mikäli suomi joutuisi vaaratilanteeseen

arvoisa herra puhemies itse myös haluan kiittää ministeri niinistöä ja parlamentaarista ryhmää hyvästä selonteosta ja sen valmistelusta täällä on käyty hyvää keskustelua materiaalihankinnoista niiden tärkeydestä ja niiden rahoituksesta ne ovat tulevaisuuden hankintoja ja niihin eduskunnan ja tulevienkin eduskuntien täytyy sitoutua asia mitä täällä ei ole nostettu vielä keskusteluun mutta jonka haluan tällä hetkellä puolustusvoimien henkilöstön tilanne puolustusvoimauudistuksen jälkeen meillä on noin kaksitoistatuhatta vakituisesti armeijassa palkkaa saavaa ihmistä mikä on heidän tilanteensa kun heitä laitetaan kansainvälisiin tehtäviin ovatko palkkausasiat kunnossa ovatko varusteluasiat kunnossa tähän asiaan haluaisin ministeri niinistöltä kuulla vastauksen

herra puhemies on ilahduttavaa havaita että koko eduskunta on puhaltamassa tänään täällä yhteen hiileen huolena on suomalaisten ja suomen turvallisuus tämä on hyvää keskustelua paljon on puhuttu rahasta nyt tässä mutta puolustuskykyyn ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa myös muilla muilla keinoin edustaja räsänen otti esiin tämän tiedustelulainsäädännön kehittämisen ja osaltani tuen tätä hänen huoltaan ja näkemystään siitä että olisi hienoa kyllä saada uusi lainsäädäntö voimaan jo tämän kauden aikana tiedustelisinkin missä tässä asiassa mennään toinen asia kun pohditaan millä tavoin kriisin kriisin syntymekanismi on muuttunut tänä aikana niin voi olla että kriisi tulee nopeasti yllättäen eikä välttämättä tiedetä mistä on kysymys ja on ehkä epäselvää kuuluuko asia poliisille rajavartiostolle vai puolustusvoimille kysynkin onko näiden viranomaisten työnjako riittävän tarkasti pohdittu siten että on niin sanottuja päällekkäisyyksiä ettei tule tällaisia toimivallattomuusmonttuja eli että voidaan aina varmistaa että voimaa löytyy silloin kun sitä tarvitaan riippuen siitä mikä on
tässä vaiheessa ministereillä vastauspuheenvuorot totean että täällä odottaa vielä monta monta vastauspuheenvuoroa seuraavana ministereitten jälkeen edustajat andersson heinonen essayah ja ja sitä rataa nyt kolme minuuttia riittänee tässä vaiheessa

arvoisa herra puhemies yritän parhaani mukaan vastata mahdollisimman moneen kysymykseen edustaja savola kysyi valmiuteen satsaamisesta tällä vaalikaudella jatkuvasti tarkistamme lainsäädäntöämme miesmuistiin ei näin monia lakihankkeita puolustusministeriössä ole ollut vireillä tämän vuoden alusta maavoimiin on perustettu valmiusyksiköitä ja valmiuteen ensi vuonna annetaan viisikymmentäviisi miljoonaa euroa lisärahoitusta edustaja immonen kysyi naisten maanpuolustustietouden lisäämisestä sopiva kysymys näin naistenpäivänä tietenkin tässä on kyse siitä miten saamme nuorille naisille tietoa siitä että heillä on mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen varusmiespalvelus

voidaan harkita mukaan kutsuntoihin ja miksei myös toisen asteen opetuksessa voi tästä tiedottaa se on meille hyödyllistä että naiset käyvät varusmiespalveluksen saamme heistä muun muassa kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin hyvää ainesta edustaja kanerva kysyi puolustuksen bruttokansantuoteosuuden laskutavasta en osaa sanoa miten nykyiseen laskutapaan on päädytty mutta asia on selvittämisen arvoinen jotta kansainvälinen vertailu olisi realistisempaa oma laskentaperuste on kuitenkin syytä säilyttää vertailukelpoisuuden vuoksi rinnalla tällä hetkellä puolustuksen osuus bktstä on noin yksi pilkku kolme prosenttia mutta kun rajavartiolaitos kriisinhallintamenot sotilaseläkkeet varusmiesten sosiaalikulut nämä kaikki lasketaan mukaan niin silloin päästään pilkku kuusi tai yhteen pilkku seitsemään prosenttiin edustaja mikkonen ja edustaja lindtman kiinnittivät huomiota ruotsi yhteistyöhön teemme tosiaan selonteon mukaisesti aktiivista yhteistyötä ruotsin kanssa ja tämä käytännön hyvä yhteistyö harjoittelu on levinnyt ilma ja merivoimien kautta nyt myös maavoimiin näin rakennamme yhteensopivuutta näin kasvatamme luottamusta ja näin toimimme siis rauhanaikana ja jos kriisi koittaa mikä ei toivottavasti koskaan tapahdu toivottavasti voimme tehdä yhteistyötä silloinkin jos poliittiset päättäjät niin suomessa kuin ruotsissa niin päättävät tehdä edustaja henriksson kysyi tähän liittyen norjasta meillä on norjan kanssa hyvä yhteistyö nordefcon puitteissa meillä on huoltovarmuusyhteistyötä norjakin on mukana näissä cross border training harjoituksissa pohjoisessa ilmavoimiensa kanssa ja tätä harjoitustyötä on syytä jatkaa ja kehittää edustajat wallin ja arhinmäki kiinnittivät huomiota sodanajan joukkojen laskutapaan sitä edellisessä puheenvuorossani jo kommentoinut mutta on toki aina huomattava että liikekannallepano ei ole aina täydellinen sen ei tarvitse olla aina täydellinen sillä koko armeijaa ei kannata polkaista kokoon joka risauksesta vaan aina tarpeen mukaan sodanajan joukkojen määrä joka tapauksessa kasvaa ja se on fakta se ei ole mielipidekysymys edustajat kääriäinen ja paatero kysyivät selontekoprosessin selontekoprosessin mielekkyydestä tehdäänkö jatkossakin näin vai jotenkin muuten sehän on tietenkin seuraavan hallituksen ja seuraavien hallitusneuvottelujen asia ja nythän on eduskunnassa hyvää aikaa pohtia tulevia käytäntöjä edustaja adlercreutz kysyi varusmiespalveluksesta tai oikeastaan syrjäytymisestä ja vastaan siihen että varusmiespalvelus on keino taistella syrjäytymistä vastaan se tarjoaa onnistumisen elämyksiä sitä paitsi maahanmuuttajille varusmiespalvelus on parasta kotouttamista
pääministeri kolme minuuttia

kiitos arvoisa puhemies kiitoksia hyvin yksituumaisesta keskustelusta muutama kysymys oli osoitettu minulle edustaja kanerva tähän puolustusministeri jo hyvin vastasi yksi pilkku kolme on tällä meidän laskutavallamme minusta se olisi järkevää että mentäisiin sellaiseen laskutapaan mikä on on muillakin käytössä edustaja karin kysymys sodanajan joukoista se löytyy sivulta puolustuspoliittisesta selonteosta se on aika hyvin siellä avattu mistä nämä luvut koostuvat edustaja tuomioja en voisi enempää olla samaa mieltä näihin kolmeen asiaan se rakentuu edelleenkin hyvät suhteet muihin maihin puolustuskyky ja se että meidän omat asiamme suomessa ovat kunnossa edustaja haavisto ruotsi yhteistyö on hyvin käytännönläheistä eli eli me etenemme siellä me seuraamme sitä meillä on hyvin hyvin selkeät milestonet miten mennään eteenpäin ja ja nyt olemme linjanneet omalta puoleltamme että emme itse aseta sille rajoitteita keskusteluja käydään sitten siitä missä tulee rajoja eli sitten sopimuspohjaa täytyy syventää no mitä tulee tähän eu keskustelu oikeastaan lähti vasta viime kesänä käyntiin sitä on jatkettu nyt melkein jokaisessa eurooppa neuvostossa sitä jatketaan huomenna nyt näyttäisi löytyvän yhteisymmärrys sille että että voidaan puolustusyhteistyötä syventää minusta se on äärimmäisen tärkeää että päästään ylätasolla tästä kaikkien eu maiden kanssa yhteisymmärrykseen myöskin pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä mutta sitten tämän sisällä voi olla moduuleja joissa on eriytyvääkin kehitystä sillä tavalla että halukkaat jäsenmaat osallistuvat tähän eriytyvään kehitykseen asianomaiset valiokunnat ovat tästä saaneet e kirjeen jossa on kerrottu nämä otsikot ja mitä niiden alla on me teemme koko ajan virkamiestyönä syventävää työtä näitten sisältöjen aikaansaamiseksi koska kesäkuun eurooppa neuvostossa on tarkoitus sitten tehdä asiasta päätöksiä edustaja kääriäinen nosti esille yhteisen turvallisuusympäristöanalyysin taustalla on yhteinen toimintaympäristöanalyysi ja sitä on hieman täsmennetty puolustuspoliittisen selonteon vaatimilla asioilla minusta se on harkinnan arvoinen asia jatkossa että meillä olisi yhteinen

arvoisa puhemies kyllä me olemme vasemmistoliitossa ihan syystä erittäin huolissamme näiden hävittäjien erittäin kovasta hinnasta vaikka me kansallisesti suomessa päättäisimmekin nostaa budjettikehystä tätä velkasummaa vastaavasti niin ongelmaksi muodostuvat kuitenkin nämä eun finanssipoliittiset säännöt ja se miten ne käyttäytyvät suomen osalta eli mikäli eu tasolla lasketaan hävittäjiin otettua velkaa mukaan suomen kokonaisvelkataakkaan ja jos niin suomessa kuin muualla eun tasolla myöskin jatkossa halutaan pitää kiinni näistä sinänsä taloustieteen näkökulmasta erittäin heikosti perustelluista finanssipoliittisista säännöistä niin kyllähän se silloin luo paineen leikata muista tarpeellisista menoista tai muista tarpeellisista investoinneista

käyttää työllistäviin hankkeisiin asuntorakentamiseen hometalojen korjauksiin tässä on nyt riskinä että tämä kaventaa meidän talouspoliittista kansallista liikkumavaraamme

arvoisa herra puhemies puolustusselonteko täydentää hyvin ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon sisäisen turvallisuuden selonteon ja tuon riippumattoman nato arvion kokonaisuuden ja on hyvä että näihin kysymyksiin on nyt paneuduttu laajalla rintamalla useammalla eri

tätä perattu tai pohdittu ministeriössä arvoisa puolustusministeri niinistö mikä siihen on voinut vaikuttaa että maata ei välttämättä nyt oltaisikaan valmiita puolustamaan yhtä ponnekkaasti kuin aiemmin on oltu voiko syy löytyä siitä että uhka on tullut tietyllä tavalla lähemmäksi tai kenties siitä että kaikki eivät kokisikaan tätä maata puolustamisen arvoiseksi se on tietysti isompi huoli meille kaikille jos

arvoisa puhemies haluan omalta osaltani kiittää edustaja kääriäistä hyvästä puheenjohtamisesta tässä seurantaryhmässä jonka jäsenenä olen ollut hän on omalla johtamistyylillään pystynyt sitomaan sekä ulko ja turvallisuuspoliittisen että myöskin puolustuspoliittisen selonteon yhteen vaikka tässä ajallisesti ollaankin tehty työtä yli vuoden ajan arvoisa puhemies kysymykseni koskee kybertoimintaympäristöä tässä selonteossa monipuolisesti otetaan kokonaisturvallisuus huomioon ja myöskin kyberturvallisuus tulee hyvin esille mutta siitä huolimatta tuntuu että meillä ei oikeastaan anneta varsinaisesti vastauksia siihen millä tavalla tällä hetkellä varaudutaan erilaisiin kyberuhkiin ja ja millä tavalla me pystymme suojaamaan meidän yhteiskuntaamme muun muassa siltä että siviiliyhteiskunnan kautta voidaan vakavalla tavalla lamauttaa yhteiskunnan eri toimintoja olisin halunnut kuulla tästä nytten puolustusministeri niinistöltä tarkempaa selontekoa

puhemies tästä on hyvä jatkaa minuakin ehdottomasti kiinnostavat nämä kyberuhkat hybridiuhkat ja ja laiton tiedustelu ja ja tietenkin näihin on vastattava tehokkaasti nyt ei todellakaan niin ole sotilas ja siviilitiedustelulainsäädännön on oltava ja se on saatava ajan tasalle vieläpä viipymättä minä kyllä vetoan kaikkiin eduskuntapuolueisiin että myös tämä lainsäädäntö saadaan tällä kaudella valmiiksi suomeen perustettava euroopan hybridiosaamiskeskus parantaa olennaisesti varautumista hybridiuhkiin ja kehittää tietenkin eun ja naton välistä yhteistyötä hybridiuhkiin varautumisessa tuo keskus on herättänyt kovasti kiinnostusta ja on hienoa että se on saatu suomeen mutta minun kysymykseni on kyllä hyvin samanlainen kuin edustaja essayahin mihin muihin toimiin hallitus on valmis jotta erityisesti hybridiuhkiin ja kyberuhkiin voidaan voidaan varautua paremmin ja vaikuttaa

niinistöä ansiokkaasta työstään maanpuolustuksen hyväksi olen kuitenkin huolissani edessämme olevista puolustusvoimien suurista suorituskykyhankkeista kuten merivoimien laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke ja ilmavoimien onko aika ajanut jo ohi näistä hankkeista ennen kuin ensimmäistäkään alusta tai konetta on edes tilattu nykyaikaisten asejärjestelmien kantama tarkkuus ja tuhovoima ovat muuttaneet mahdollisella yllätyshyökkäyksellä käynnistyvän koko sodan luonteen näistä kehittyneistä asejärjestelmistä rajoillamme voi mainita ainakin venäjän iskander m ballistisen tykistöohjuksen kalibr risteilyohjuksen p neljänsadan bastion meritorjuntaohjuksen sekä s neljäsataa s neljäsataa ilmatorjuntaohjuksen nämä asejärjestelmät ovat kantamaltaan p neljänsadan kolmestasadasta kilometristä kalibrin kahteentuhanteenviiteensataan kilometriin millä estämme ettei yli kymmenentuhatta miljoonaa maksavia asejärjestelmiämme tuhota lentokentille ja satamiin jo ennen kuin sota on edes julistettu arvoisa puhemies suomen puolustuksen arvioinnissa pitäisi keskittyä mahdollisen hyökkääjän kykyyn ei tahtoon kyvyn kehittäminen vie aikaa tahto voi muuttua päivässä jotta suomella jatkossakin uskottavat puolustusvoimat meidän tulee kehittää omaa taistelutapaamme epäsymmetrisempään suuntaan mopoautolla törmäämällä törmäämällä ei kannata yrittää pysäyttää rekkaa vaan rekkaa pysäyttävän mopoautoilijan on oltava ovelampi ja tehtävä pysäyttäminen toisin älykkäämmin keinoin
arvoisat edustajat en kernaasti tule omalla puheenvuorollani puhujan päälle mutta silloin kun puheenvuoro ylittää erittäin reilusti sovitun rajan lyön nuijaa aika napakastikin pöytään toivon että niin ei tarvitse tehdä

arvoisa puhemies puolustusvaliokunnan jäsenenä kiinnitin huomiota siihen että selonteon sivulla kahteentoista sanotaan että maavoimien kyky täyttää tehtävänsä on tällä hetkellä tyydyttävä numerona tämä olisi vain seitsemän ja tämän haluaisin ministerin perustelevan puolustusvaliokunta sai vasta muutama kuukausi sitten pääesikunnasta puolustusvoimauudistuksen loppuraportin jossa sanotaan että uudistuksen toimeenpano oli onnistunut ja sillä mahdollistettiin toiminnan tason palauttaminen ja se toteutti vuonna kaksituhattakaksitoista annetut tavoitteet

herra puhemies selonteon aikajänne ulottuu kaksituhattakaksikymmentä luvun puoliväliin tässä selonteossa nostetaan esille strategiset suorituskykyhankinnat laivue kaksituhattakaksikymmentä ja monitoimihävittäjien korvaaminen hx hankkeella niiden ulottuvuus budjetillisesti etenee aina vuoteen kaksituhattakolmekymmentäyksi ei ole niinkään kysyttävää mutta painottaisin tätä teollisen yhteistyön merkitystä koska se on näiden hankintojen osalta erittäin tärkeä maanpuolustuksen ja turvallisuuden kannalta keskeisissä puolustushankinnoissa tulee voida käyttää teollisen yhteistyön järjestelyjä teollisella yhteistyöllä hankitaan erittäin tärkeää osaamista ja kokemusta huoltovaiheisiin ja ja myöskin siihen jatkumoon mitä nämä

arvoisa puhemies on tärkeää että tässä salissa on hyvin vahva yksituumaisuus suomen puolustuksesta kotimaan turvallisuus on meitä yhdistävä tekijä pidin hyvänä myös sitä kun pääministeri kertoi kuinka vahvasti suomi on sitoutunut eun yhteisen puolustuspolitiikan kehittämiseen on tärkeää että olemme mukana vahvasti kaikissa näissä ytimissä kolmanneksi olen itsekin huolissani kyberturvallisuudesta mistä on hyvällä tavalla monet edustajat täällä kysyneet keskusrikospoliisissahan on pari vuotta sitten perustettu kyberkeskus jossa on paljon osaamista ja asiantuntijuutta kysynkin puolustusministeriltä tekeekö puolustusvoimat yhteistyötä tämän keskusrikospoliisin kyberkeskuksen kanssa

arvoisa puhemies täällä on väläytelty olevan jonkinnäköistä epäyhtenäisyyttä ulkopoliittisen kuvan ja puolustusselonteon välillä tosiasia kuitenkin on se että puolustusselonteko nojaa tilannekuvassaan juuri ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon analyysiin

puhemies täällä on vahvasti tuotu myöskin tätä talousnäkökulmaa varsinkin vasemmistoliiton puolelta minä haluan tässä nyt muistuttaa yhden tärkeän asian pitää perehtyä siihen mitä on laki puolustusvoimista puolustusvoimien tehtävät siellä on kolme isoa kokonaisuutta suomen sotilaallinen puolustaminen ja koskemattomuudesta huolehtiminen muiden viranomaisten tukeminen osallistuminen kriisinhallintaan muiden viranomaisten tukeminen jos meillä ei ole kunnollisia puolustusvoimia ja määrärahoja kohdallaan niin siinä tilanteessa tulee ei sotilaallinen kriisi ei ole millä tukea muita viranomaisia esimerkkinä isot vesikriisit muuntajaongelmat tai muut mitä voi tulla sellaisia asioita tänä päivänä emme edes tiedä mitä voisi tulla joissa me tarvitsemme hyvin laajaa puolustusvoimien kalustoa

arvoisa herra puhemies edustaja vikman oli aivan oikeassa siinä kun sanoi että tämän puolustuspoliittisen selonteon tilannekuva arvio on sama kuin oli ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa mutta siinä välissä vain oli eduskuntakäsittely ja eduskunta ulkoasiainvaliokunnassa tältä osin yksimielisesti muutti tätä tätä tilannekuvaa ja hämmästyttävää on se että hallitus ei ole ottanut vaarin siitä laajasti ovat ulkoasiainvaliokunta ja eduskunta arvioineet vaan kirjoittanut uudestaan sen tilannekuvan joka oli oli aikaisemmassa mietinnössä joka muutettiin toinen kysymys edustaja hakaselle joka totesi että puolustusvoimia tarvitaan moniin tehtäviin näin on muun muassa vesikriisejä hoitamaan mutta tuskin niitä vesikriisiongelmia hävittäjillä hoidetaan ja tässähän on ollut keskustelu siitä

arvoisa puhemies puolustusyhteistyö ruotsin kanssa parantaa itämeren turvallisuutta ja vahvistaa myös molempien maiden puolustusta mutta kun katsoo karttaa niin mihin tämä pohjoismainen puolustusyhteistyö on jäänyt norja ja tanskahan ovat nato maita ja ja maantieteellisesti tämä muodostaisi aika yhtenäisen ja hyvän alueen ja ja jos katsotaan näitten maitten varallisuusarvoja niin nekin ovat kohtalaisen samanlaisia onko tähän olemassa joku haluttomuuseste vai mistä tämä konkretian puute johtuu toki materiaalihankintayhteistyötä tehdään mutta ainakin itse toivoisi että tämä pohjoismainen yhteistyö nousisi puolustuspolitiikassa entistä enemmän esille

puhemies tämän puolustusselonteon seurantaryhmän jäsenenä ja puolustusvaliokunnan jäsenenä on ilo todeta myös tämän päivän keskustelusta että maanpuolustus on koko kansan asia tutkimusten mukaan suomalaiset ja heistä erityisesti naiset kuitenkin kokevat turvallisuustaitonsa kriisioloissa puutteellisiksi koska lain mukaan jokaisella on velvollisuus puolustaa maata on ristiriitaista että valtio ei tällä hetkellä tarjoa maanpuolustuskoulutusta koko ikäluokalle vaikka olen itse reserviupseeri en kannata pakollista asepalvelusta naisille tarvetta sodanajan lisäjoukkoihin ja sodanajan joukkojen kasvattamiseen ei ole kuitenkin jotkut ovat ehdottaneet kutsuntojen laajentamista naisille pelkät kutsunnat eivät kuitenkaan lisää valmiutta meidän ei tule myöskään markkinoida tuotetta jota ei voi ei voi myydä varuskuntiin esimerkiksi ei voida ottaa tällä hetkellä enempää naisia ennen kaikkea pitäisi olla että yleiset turvallisuustaidot tarjottaisiin nuorille jo osana koulujen opetusta ja naisille lisättäisiin kriisikoulutusta vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa kuten tiedetään kysyntää on silti paljon enemmän kuin tarjontaa miten tämä resurssipula aiotaan korjata

ilmaston lämpenemisestä huolimatta maailma on täynnänsä jäätyneitä konflikteja ja siksi on välttämätöntä että maanpuolustuskysymyksissä ollaan hereillä selonteossa korostuu että maanpuolustustahto ja yleinen asevelvollisuus ovat fundamentteja kysynpä puolustusministeriltä onko huoleni todellinen ja aiheellinen kun pelkään että kertausharjoituksista tullaan vastaisuudessa tinkimään näen äärimmäisen tärkeänä sen että kertausharjoituksia voidaan toteuttaa riittävässä määrin ja myös sen että taloudelliset ja muut resurssit turvataan neljännelle maanpuolustushaaralle eli vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle ja maanpuolustuskoulutukselle

arvoisa herra puhemies kun kysyin pääministeriltä kumpaan hän luottaa tässä sodanajan joukkojen kasvattamisen näkökulmassa ylipäällikköön eli tasavallan presidenttiin ymmärrän että pääministerille vastauksen antaminen tuotti vaikeuksia en kaivannut lukuoppia tästä puolustuspoliittisesta selonteosta olen sen lukenut kyllä etuperin ja takaperin ja tiedän mistä mistä nämä perustelut löytyvät mutta olisin kysynyt ja kysyn edelleenkin pääministeriltä joka ei enää ole salissa kumpi tässä totuudessa nyt on fakta en halua saivarella vaan haluan kysyä aidosti liittyen myös tähän maanpuolustuksen rahoitukseen joka kuuluu kuuluu myös tähän paikallisjoukkojen ja alueellisten joukkojen lisäkouluttamiseen ja niin edelleen mikä on se lisäarvo se ei saa olla poliittinen niin kuin täällä eri ryhmien puolelta on sanottu ikään kuin puoluepoliittinen lisäarvo vaan sen pitää olla turvallisuuspoliittinen lisäarvo käytän viimeisen sekunnin ministeri miten turvataan vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen rahoitus

koska uhkakuvat ovat muuttuneet ja monipuolistuneet ei selonteossa eikä tässäkään keskustelussa ole pidättäydytty vain perinteiseen maanpuolustuskeskusteluun pidän selonteon linjauksia hyvinä mutta kysyisin ministeriltä onko tulevaisuuden huomioitu tarvittavalla painoarvolla valmiuksien ja myös resurssien näkökulmasta onko varmaa ettei kyberpuolustus jää perinteisempien hankintojen miljardien ja perinteisempiin uhkiin valmistautumisen jalkoihin arvoisa puhemies olen tyytyväinen selonteon linjaukseen reservin ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön paremmasta huomioimisesta ja hyödyntämisestä maamme kokonaispuolustuksessa lopuksi haluan todeta että maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi yksi selonteon tärkeimpiä lauseita on sivulta kaksikymmentäseitsemän löytyvä lause vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaedellytykset varmistetaan

arvoisa herra puhemies minä kuulun siihen ikäpolveen joka aikanaan kaivopuistossa lauloi jäähyväiset aseille laulua niin lujaa että se kuului leningradiin saakka ja venäläiset hymyilivät laulu on sittemmin hyytynyt sydän kuitenkin edelleen jaksaa toivoa aseetonta maailmaa valitettavasti realismin kylmät tuulet puhaltavat uhkakuvat kasvavat ja niin edelleen selonteko antaa nyt selkeitä pohdintoja siihen miten suomi voisi puolustaa itseään tosiasia on että nykyinen määrärahataso ei ole riittävä turvaamaan uskottavaa puolustuskykyämme siksi on on hyvä lukea ja kuulla että se tässä nyt kasvaa mutta iso kysymys on se mikä täällä on esitetty mistä nämä kaksikymmentä miljardia tähän aseiden uudistamiseen aiotaan hankkia tästä haluaisin kysyä kun aivan varmasti olette pohtineet siellä tätä rahoitusratkaisua miten se aiotaan toteuttaa ilman että ei tarvitse leikata muista asioista täällä kotimaassa

vielä tässä vastauspuheenvuorot edustajille mäkipää häkkänen ja kulmuni ja sen jälkeen ministerille parin minuutin vastauspuheenvuoron

arvoisa puhemies kukaan meistä ei halua sotaa mutta emme enää elä lintukodossa ja niin kuin on todettu turvallisuusympäristö on heikentynyt jos ajatellaan krim ukraina akselia ja sitten kauempaa lähi itää mitä siitä tuleman pitää samoin on muistettava tämä kyberuhka sen merkitys on kasvanut eri muodoissa kuinka siihen tosiaan varaudutaan ja myös mitenkä tätä kriisinsietokykyä me suomalaiset pystymme sitten osoittamaan jos joku konflikti tulee mikä sen merkitys on maallemme yksi tärkeä asia näin rauhan aikana on että valmiuden parantamista parannetaan ja sehän tarkoittaa joukkojen kouluttamista ja materiaalisen valmiuden kehittämistä ja sitä että nämä eri lait ovat kunnossa kun sitä tarvitaan ja niin kuin täällä on puhuttu tästä

arvoisa puhemies maailma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja suomen turvallisuusympäristö on yhä monitahoisempi ja sen takia on tärkeätä että että tehdään laajalla rintamalla meidän turvallisuuteen liittyvää asiainhoitoa maailmalla ykssa etyjissä eun piirissä ulkopolitiikassa eun kautta ja kahdenvälisissä suhteissa mutta kaiken taustalla on uskottavat puolustusvoimat uskottava puolustustahto ja kyky tähän toimintaan siinä mielessä täytyy antaa hallitukselle iso kiitos keskusta kokoomus perussuomalaiset että on selkeä signaali ulos tästä puolustustahdosta toista voi ehkä sanoa vihreiden suunnasta on tullut esityksiä muun muassa asevelvollisuuden romuttamisesta vasemmisto esittää täällä nyt rahoituksen romuttamista mistä nämä kumpuavat aikaisemmin on on puhuttu että on yksimielisyyttä mutta vihreiden puoluevaltuuskunta helsingin sanomien mukaan on hyväksynyt esityksen vapaaehtoisesta asevelvollisuudesta eihän tässä olekaan yksimielisyyttä puolustustahdosta meillä on perustuslaissa maanpuolustusvelvollisuus

se jotenkin kohtuutonta että tässä tilanteessa puhutaan siitä että kaksikymmentä luvun loppupuolella vähintään miljardi ehkä kaksi miljardia vuodessa tulee lisäleikkaus tai sopeuttamistarvetta näiden strategisten hankintojen rahoittamiseksi ja ellei tätä sopeutusta tehdä velkaantumisaste kasvaa pysyvästi kolme viiva neljä prosenttia kai siitä on uskallettava puhua myös on se kumma juttu että velkaantumisesta ei kanneta huolta silloin kun puhutaan näistä hävittäjähankinnoista mutta kun vasemmisto esittää pientäkin parannusta heikompiosaisten asemaan perusturvan parantamista tai vaikka työllisyyttä parantavia toimenpiteitä niin kauhistellaan että ei tähän ole varaa syömme tulevien sukupolvien suusta leivän

arvoisa puhemies tässä kyllä näkyy selkeä eroavaisuus vasemmiston ja sitten kenties tämän muun salin välillä siinä että jos meillä ei ole vakaata julkista taloutta niin se ei ole kyllä niille vähäosaisillekaan hyvä ja jos meillä ei ole uskottavaa puolustusta niin se ei ole kyllä koko maalle ollenkaan hyvä kaikista parasta turvallisuutta on hyvä uskottava puolustus tämän päivän turvallisuuskysymykset ovat kuitenkin erittäin kompleksisia niihin on tullut tietotekniikan kyberturvallisuuden ja digitalisaation myötä aivan uusia näkemyksiä ja näkökulmia paljon on puhuttu yhteistyömahdollisuuksista ruotsin kanssa mutta myös eun yhteisestä puolustus ja turvallisuuspolitiikasta kun eu kuitenkin nyt on hieman seisovan veden tilassa eikä olla aivan varmoja mihin suuntaan unionikaan kehittyy niin kuinka todennäköisenä hallitus pitää sitä että eun yhteinen

kehittyy harppauksin tulevina vuosina
arvon ministeri tässä on vain muutama vastauspuheenvuoro vielä pyydetty otetaan ne kaikki yhtä aikaa ja sitten voitte vastata niihin kaikki saavat kysymyksensä tai kommenttinsa esitetyksi

arvoisa herra puhemies täällä on todellakin tänään noussut naisten tilanne asepalveluksessa ja puolustusvoimissa esiin olen itse ihmetellyt tätä ikärajaa kutsunnoissa se on kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotta ja kun täällä on mietitty millä tavalla voitaisiin kannustaa ja ja innostaa naisia niin ainakin itse ajattelisin että että kyllähän se ymmärrys ja ajattelu ja jaksaminen ja sietokyky vain vahvistuvat iän myötä eli olisiko tässä yläikärajassa kenties vähän vähän nostettavaa elikkä jopa kolmekymmentä vuotiaskin voisi päästä tämmöiseen asepalvelukseen asepalvelukseen naisena tai sitten maanpuolustuskurssille ihan niin kuin tässä vierustoveri hienosti sanoi haluaisin nostaa esille hyvinvoinnin siellä puolustusvoimissa ja ja itsemurhat varusmiehillä vuosina yhdeksänkymmentä viiva viisitoista tehtiin tutkimus että toiseksi yleisin kuolinsyy nuorilla sotilailla tai varusmiehillä oli oli itsemurhat mikä mahtaa olla tilanne nyt pyytäisinkin että siellä kiinnitetään resursseja ja huomiota nuorten miesten jaksamiseen

arvoisa puhemies tähän kokonaisturvallisuuteen liittyen on tehty nyt siis kolme selontekoa ja kaikkia näitä sitoo toisiinsa se että sisäisen turvallisuuden ja ulkoisen turvallisuuden uhkakuvat ovat pitkälti samat tämä taas tarkoittaa tietysti sitä että turvallisuusviranomaisten yhteistyön ja yhteistyön edellytysten pitää olla erinomaiset ja saumattomat no tältä pohjalta on ehkä syytä syytä sitten kysyä onhan puolustusvoimilla edellytykset vastata sisäisen turvallisuuden haasteisiin ja vastaavasti onhan sisäisen turvallisuuden viranomaisilla edellytykset toimia puolustusvoimien tukena tarvittaessa näiden kahden kysymyksen pohjalta ehkä jatkona kuinka suuria yhteensovitusvaateita tai lainsäädännöllisiä tarpeita meillä on tämän kokonaisturvallisuuden takaamiseen

arvoisa puhemies sota on arvaamatonta ja totaalista myös uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti sekä hyökkäys että puolustussodan suunnittelussa meidän on siltäkin osin seurattava aikaamme yhä tarkemmin esimerkiksi paikallisjoukkojen alueellinen menestyksekäs puolustus saattaa hyvinkin olla kiinni käytettävissä olevasta uudesta teknologiasta teknologiasta henkilö ja joukkokohtaisessa materiaalissa puolustusministerin toteamus että joukot varustetaan tehtäviin sen mukaisesti on mielestäni täytettävä mahdollisimman perusteellisesti kysynkin arvoisalta puolustusministeriltä ovatko meillä edellytykset näiltäkin osin kunnossa

arvoisa herra puhemies on aivan välttämätöntä että suomi säilyttää kuten selonteossa mainitaan yleisen asevelvollisuuden alueellisen puolustuksen ja uskottavan puolustuksen niin että kalusto miehistö ja kaikki henkilöstö on hyvin koulutettua kertausharjoitukset pidetään ja maanpuolustustahto on maassa erittäin vahva niin kuin se on ja myös nuorten keskuudessa tämä on ilolla todettava että asianlaita on juuri näin mutta tähän liittyy mielestäni myös tämä tiedustelulainsäädäntö sen valmistelu on aivan välttämätöntä että me saamme tähän maahan

pitää ystävät mahdollisimman lähellä ja vihamiehet mahdollisimman kaukana ja tältä pohjalta kun jatkaa niin uskon että hyvä tästä

puhemies puolustusselonteko on hyvä asiakirja ja yksi sen tukijalkoja on se että meillä on lähes täydellinen yksimielisyys siitä mihin suuntaan suomalaista puolustusta pitää viedä se on myös hyvin kuvaava sen suhteen mikä muutos on tapahtunut toimintaympäristössä ja mikä meidän kokonaisturvallisuutemme tilanne kyberineen päivineen on se on äärimmäisen tärkeä asia myös yksi huomionarvoinen seikka on se että ehkä maanpuolustus on yksi kaikkein eniten kaikkia hallinnonaloja ja kaikkia muitakin rajoja läpileikkaava toimintamalli ja sellainen sen pitää olla yksi asia siinä on myöskin huoltovarmuus jonka ylläpito on todella tärkeää kokonaismaanpuolustuksen näkökulmasta ja siitä näkökulmasta että me myöskin tuonne ulospäin lähetämme viestin siitä että tämä on taloudellisesti vahva maa pysyy omilla jaloillaan ja on sen myötä myöskin erittäin hankala vastus jos jos joku aikoo joitain vihamielisyyksiä suomea kohtaan osoittaa on on todella hyvä että nämä asiat on nyt tässä otettu huomioon kiitos siitä
ja nyt ministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies edustajat kiuru ja taavitsainen kysyivät maavoimien kyvystä joka on selonteossa määritelty tyydyttäväksi

huomiota kyberpuolustukseen siihen käytetään kaiken aikaa enemmän resursseja puolustusvoimissa puolustusbudjetin sisältä viranomaisyhteistyötä kyllä tehdään ja uusia virkoja on siis perustettu puolustusvoimien sisälle joten voi sanoa että uudet uhat on puolustusvoimissa kyllä tiedostettu ja yhteiskunnan turvallisuusstrategian laatiminen on vireillä ja se osin vastaa kysymyksiinne edustajat niikko ja hautala kysyivät teollisesta yhteistyöstä on aivan totta että vastakauppoja ei enää voi tehdä kuten saatoimme tehdä silloin kun hornetit hankittiin vuonna yhdeksänkymmentäkaksi mutta silloin emme olleet euroopan unionin jäseniä mutta

jos kriisi syttyy eu maista tulee apua suomelle jos siitä on hyötyä apua antaville maille tämähän on vanha historian opetus edustaja pakkanen kiinnitti huomiota puolustusvoimien henkilöstön jaksamiseen olen aivan samaa mieltä henkilöstöä on vähennetty puolustusvoimauudistuksessa todella radikaalisti mutta selonteossa on määritelty tämä kahdentoistatuhannen henkilön raja siitä ei enää lasketa edustajat kopra ja korhonen kiinnittivät huomiota sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomaisten työnjakoon sitä pohditaan paraikaa ei pelkästään puolustushallinnossa vaan muuallakin hallinnossa ja lainsäädäntötyössä kaiken aikaa esimerkiksi tätä vihreiden miesten skenaariota silmällä pitäen

syytä ottaa vakavasti maanpuolustuskorkeakoulussa on vireillä tutkimus aiheesta edustaja packalenille olen valmis järjestämään briiffauksen puolustusministeriössä jossa turvallisuusluokitellun tiedon kautta valotamme laivue kaksituhattakaksikymmentä ja hx hankkeiden perusteita edustajat hakanen ja hongisto kysyivät muiden viranomaisten tukemisesta tähän selonteossa määritelty paikallispuolustuksen vahvistaminen vapaaehtoista maanpuolustustyötä hyödyntäen tarjoaa toivottavasti tulevaisuudessa yhden vastauksen edustaja eestilä peräänkuulutti konkretiaa pohjoismaiseen yhteistyöhön sitä etenkin hyvää harjoitusyhteistyötä mutta aivan selvää on että pisimmälle yhteistyössä voivat mennä vain sotilaallisesti liittoutumattomat maat eli suomi ja ruotsi norjan ja tanskan puolustusratkaisu on yksiselitteisesti nato edustaja kivelä oli huolissaan kertausharjoitusten määrästä niistä ei tingitä se on tämän hallituksen poliittinen prioriteetti edustaja kari kysyi vapaaehtoisen maanpuolustuksen rahoituksesta se on turvattava hallituksen ja eduskunnan hyvällä yhteistyöllä tämä on valtiovarainministeriön virkamiestenkin syytä ymmärtää että tämä on eduskunnan tahto
siirrytään puhujalistaan

arvoisa puhemies keskeisin kysymys puolustusselonteossa varmasti on että me tarvitsemme uskottavan puolustuksen millainen on uskottava puolustus mitä siihen sisältyy onko se lisäeurot materiaalihankintoihin onko se varusmiespalvelus pakollinen tai vapaaehtoinen onko se nato jäsenyys onko se se hyvä diplomatia naapureiden kanssa vai jokin muu yksittäistä vastausta ei varmasti ole realiteetit on huomioitava viiden miljoonan asukkaan suomi ei koskaan kykene mihinkään asevarustelukilpailuun pienenä maana emme koskaan kykene saamaan puolustustamme kilpavarustelun kautta sille tasolle että kaluston tai sotamiesten määrän mukaan olisimme yksistään uskottavia en toisaalta usko siihen että nato toisi suomelle sellaiset turvatakuut säästäisivät suomen poliittisesti epävakaassa euroopassa konflikteilta nato voisi pikemminkin olla sellainen takuu joka johtaisi meidät mukaan toisten valtioiden aiheuttamiin kriiseihin tai sotilaallisiin konflikteihin uskottava maanpuolustus on kokonaisuus jonka lähtökohtana on oma alttiutemme puolustaa maatamme hallitus ei suhtaudu asiaan kevytmielisesti kunnioitan puolustusministeri niinistöä ja sitä kattavaa ja jota hän on tämän selonteon kanssa tehnyt pitkästä aikaa meillä on suomessa todella asiantuntevaa ja vakaata otetta puolustusministeriön johdossa sodanajan joukkojen määrää lisätään hankimme kalustoa ostamme horneteille seuraajat investoimme materiaaleihin tämä meidän täytyy tehdä vaikka se paljon maksaakin meidän tulee myös jatkossa pitää pakollinen asevelvollisuus eikä toistaa niitä virheitä joita naapurimaassamme on vapaaehtoisen maanpuolustuksen kanssa nähty lisäksi hyvää diplomatiaa naapurimaa venäjän kanssa ei voi liikaa korostaa kun maailmassa kuohuu meidän poliitikkojen ei tule ensimmäisenä osallistua kilpahuudantaan haukkuaksemme naapurimme emmehän me tee niin arjessakaan mitä on uskottava maanpuolustus sopivassa määrin kalustoa asevelvollisuus hyvä diplomatia ja hyvät naapurisuhteet arvoisa puhemies keskustan ryhmäpuheenvuorossa edustaja savola totesi että ainoa puolustaja on suomen

henkilökohtaisesti en halua unohtaa myöskään sitä tärkeää tekijää jota useat satavuotisen suomen päämiehetkin ovat aikojen saatossa alleviivanneet lutherin virren sanoin jumala ompi linnamme kun ihmisen rajallisuus tulee päätepisteeseen ei ole väärin hakea turvaa myös sieltä mistä sitä vähiten odottaisi toisen maailmansodan aikana suomessa rukoiltiin varmasti enemmän kuin koskaan rukoiltiin jumalaa joka on säätänyt ihmisten asumisen ja valtakuntien rajat vastaavasti liberaaliin ja maalliseen maailmankuvaan ei mahdu mukaan hengellisyys se yrittää siirtää uskon jumalaan pois yhteiskunnan keskiöstä sen viimeisimpään nurkkaan uskosta ja rukouksesta on tehty pahe tosin kuin esimerkiksi pohjois amerikassa ne jätettiin pois eun perustamisasiakirjasta ne on jätetty pois poliittisen päätöksenteon arkikielestä arvoisa puhemies ei suomea toisessa maailmansodassa pelastanut yksin meidän päättäväisyytemme sotakalustomme tai meidän osaamisemme tai yksin meidän omat tekomme maallisina päättäjinä me toki teemme sen mitä meidän pitääkin tehdä ja mitä meiltä odotetaan huolehdimme omasta uskottavasta puolustuskyvystä emme kuitenkaan saa työntää kansakuntamme todellista suojelijaa ulos sen enempää varuskunnista kuin parlamentistakaan siksi myös tämän selonteon yhteydessä meidän on tarpeen muistaa sellaisia tilanteita joita presidentti kallio tarkoitti sanoessaan herra jeesus kristus ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan

arvoisa rouva puhemies pidän hyvänä sitä linjaa jota hallitus on pääministeripuolue keskustan johdolla lähtenyt toteuttamaan sen mukaan puolustuksemme jatkaa sotilaallisesti liittoutumattomana koko maan kattavana ja uskottavana tämä linja on jo pitkään hyväksi todettu myös vahva kansan tuki samalla on kuitenkin muistettava että suomi on maailman mittakaavassa pieni valtio jonka resurssit ovat rajalliset siksi emme voi katsoa vain sisäänpäin puolustuspolitiikassammekaan tarvitsemme laajaa yhteistyötä niin ruotsin eun kuin yhdysvaltojen kanssa puolustuspoliittinen selonteko on nyt ensimmäistä kertaa laadittu erillisenä selontekona joka viestii mielestäni siitä että puolustuspolitiikassa onnistuminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi elementiksi koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta viime hallituskaudella tämä trendi tuntui olevan pikemminkin laskusuuntainen silloin puolustusmenoja leikattiin noin kymmenen prosenttia laaja rakenneuudistus en pidä vahvaa uudistamistyötä pelkästään pahana asiana mutta kyllä täytyy myöntää että nämä uudistukset kirpaisevat syvältä sydämestä yli kymmenen vuotta sotilasuralla ollutta ammattisotilasta tällaisten muutosten jälkeen tulisikin mielestäni huomioida miten rakenneuudistuksesta on selvitty miten varuskuntien yhdistymiset ovat toimineet miten materiaalit ovat sijoittuneet mikä on uuden järjestelmän toimintakyky miten henkilöstö on selvinnyt ja miten jaksaa tänä päivänä sotilaat eivät tunnetusti turhaan valita mutta tiedän sen verran sanoa että näiden uudistusten aikana monien henkilöstöön kuuluvien jaksaminen on ollut todellista koetusaikaa on aivan päivänselvä asia että uskottavan hoitaminen ja laadukas joukkojen kouluttaminen nojaavat hyvinvoivaan henkilöstöön tätä ei pidä milloinkaan unohtaa yksi puolustuksessa onnistumisen kannalta merkittävä kulmakivi on myös yleinen asevelvollisuus olen nähnyt puolustusvoimien kouluttajana ollessani kuinka suuri positiivinen vaikutus asevelvollisuudella on nuoren elämään vaikka koulutus ottaa toki paljon se myöskin antaa monille järjestelmällisyyttä johtamiskykyä yhteistyökykyä kasvattaa maanpuolustustahtoa kääntää nuoria terveellisen ja urheilullisen elämäntavan suuntaan sekä antaa itsevarmuutta myöskin tuleviin tehtäviin en oikein voi mitenkään käsittää esimerkiksi vihreiden periaatelinjausta siitä että yleinen asevelvollisuus tulisi korvata vapaaehtoistyöhön perustuvalla järjestelmällä yleinen asevelvollisuus on yksi erittäin keskeinen hyvinvoinnin luoja yhteiskunnassamme lisäksi koko puolustuksemme perusta nojaa yhä sen tuomiin etuihin tämän vuoksi yleinen asevelvollisuus tulee ehdottomasti säilyttää ottakaamme oppia ruotsista jossa nyt paraikaa mietitään keinoja palata takaisin vanhaan järjestelmään itse olisin valmis laajentamaan asevelvollisten kutsuntojakin vielä siten että ne koskisivat kokonaista ikäluokkaa sukupuolesta riippumatta olisi yhteiskuntakutsunnat joissa koko ikäluokalle tuotaisiin selville ja esille ne tahot joittenka kautta voi vapaaehtoisiin kriisinhallintatehtäviin kouluttautua arvoisa rouva puhemies puolustusvoimien materiaalihankinnat näyttelevät keskeistä osaa tässäkin selonteossa selontekoa linjaa näiden hankintojen toteuttaminen pidän itse tärkeänä sitä että löydämme pitkäjänteisen parlamentaarisen tuen tulevaisuudessa välttämättömille puolustushankinnoillemme niin laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke kuin monitoimihävittäjien korvaamiseen tähtäävä hx hanke ovat sen mittaluokan asioita että niillä pitää olla tuki taustallaan uskon myös että tässä onnistumme materiaalihankintoihin panostamisen ohella yhdeksi erittäin tärkeäksi asiaksi on nousemassa myös valmius torjua kyberuhkia mielestäni tästä asiasta tulisi puhua paljon nykyistä enemmän tiedustelulainsäädäntömme on oltava ajantasainen jotta näihin uhkiin voidaan aidosti vastata lisäksi puolustusvoimien elektronisen sodankäynnin osaamista tulisi mielestäni vahvistaa erittäin positiivinen asia kyberosaamisen kannalta on euroopan hybridikeskuksen perustaminen tänne meille suomeen olisin kuitenkin toivonut tässä selonteossa vieläkin voimakkaampaa panostusta kybersodankäynnin taitojen kehittämiseen nämä taidot ovat kasvamassa yhä tärkeämmiksi perinteisten sodankäyntimenetelmien rinnalla puolustuspolitiikan on kulkea tässä teknologisessa murroksessa mukana ja on tiedostettava että kehityksen myötä kyberuhka ei tule ainoastaan yhdestä ilmansuunnasta arvoisa rouva puhemies olen yli kymmenen vuotta seurannut sisältä käsin puolustusvoimien toimintaa ja nyt poliittisena päättäjänä on todettava että hallitus ottaa askelta oikeaan suuntaan tällä kaudella kiitos siitä koko hallitukselle erityisesti ministeri niinistölle määrärahojen nosto selonteon laatiminen erillisenä työnään valmiuden nostaminen sodanajan joukkoja kasvattamalla yleisen asevelvollisuuden ja liittoutumattomuuden tuki sekä materiaalihankintojen pitkäjänteinen taloudellinen kehittäminen ovat hyviä ja tärkeitä päätöksiä

arvoisa

suomen ja uskottavaan puolustukseen nämä eivät ole muuttuneet eivätkä muutu sen sijaan melkein kaikki muu on muuttunut ja meillä täytyy olla valmiuksia tämän uuden tilanteen kohtaamiseen puolustusministeri niinistö totesi puheessaan että käydä vanhoja sotia jotenkin tähän tapaan ja se on tietysti aivan oikea havainto haasteet ovat niin uudenlaisia ensinnäkin olen mukana tässä tiedustelulainsäädäntöä valmistelevassa parlamentaarisessa ryhmässä ja voin todeta että suomi on kaksikymmentä viiva kolmekymmentä vuotta jäljessä tämän alan kehityksestä siis sotilas ja siviilitiedustelulainsäädännön kehittämisessä oli jotenkin turhauttavaa todeta että suomen ulkoministeriötä oli vakoiltu vuosikausia ilman että suomalaiset siitä tiesivät ja he saivat ulkomailta tiedon siitä että vakoilua oli tapahtunut

esimerkkejä siitä mitenkä vakavista asioista kysymys tässä verkkotoiminnassa on esimerkiksi se jos meillä verkkohyökkäyksellä pystytään tuhoamaan sähkönjakelujärjestelmämme on tiedossa että suomalaista jakeluverkkoa kohtaan hyökätään kuukausittain useita kertoja jopa kymmeniä kertoja osa varmaan testimielessä mutta voimme kuvitella että jos nämä ovat todella onnistuneita ja vakavia hyökkäyksiä niin mitkä todella vakavat yhteiskunnalliset seuraukset niistä ovat tämä ei ole mitään mitään utopiaa voidaan todeta että israel ja yhdysvallat hyökkäsivät iranin ydinsentrifugeja vastaan ja saivat tuhotuksi siellä valtavan määrän näitä sentrifugeja pelkästään tällaisilla verkkohyökkäyksillä me olemme todella tekemisissä vakavien vakavien vakavien asioitten kanssa jos esimerkiksi tammikuussa jolloin meillä on parikymmentä astetta pakkasta sähköverkko menisi pois käytöstä niin se merkitsisi täydellistä kaaosta suomalaisessa yhteiskunnassa kaikki toiminnot menisivät seis jos ajatellaan että generaattoreiden toimesta esimerkiksi yleisradio pystyisi välittämään tiedonantoja niin aika harvalla on paristokäyttöinen radio tosin kännykät toimisivat jonkun aikaa vielä sellaisessa tilanteessa

että siihen on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota toiseksi otan esille tämän euroopan unionin kanssa käytävän yhteistyön se on paljon tärkeämpää tänä päivänä kuin se on ollut aikaisemmin mehän emme ole natossa ja eussa tapahtuva yhteistyö voi jossain määrin korvata sitä sotilaallista ja puolustusyhteistyötä jota saisimme muussa tapauksessa naton kautta

isot asiat kysymyksessä euroopan unionissa pohditaan nyt sitä että voitaisiin perustaa niin sanottuja moduuleita joissa halukkaat valtiot voisivat rakenteellisen yhteistyön puitteissa harjoittaa syvemmälle syvemmälle menevää sotilaallista yhteistyötä samoin pohditaan sitä mitä näille taistelujoukoille battlegroupeille pitäisi tehdä tulevaisuudessa pitäisikö niidenkin käyttötilannetta pohtia uudella tavalla myöskin hankintayhteistyö ja kaikki siihen liittyvä tutkimusyhteistyö kaikki nämä ovat suomen kannalta äärettömän keskeisiä ja tärkeitä asioita tällä hetkellä on todellakin momentum euroopan unionissa näitten asioitten kehittämiseksi kun britit lähtevät pois euroopan unionista merkittävä osa sen sotilaallisesta kyvystä häviää sen myötä toinen erittäin tärkeä seikka jonka otan esille tässä on kansainvälisen avun antaminen ja pyytäminen se on myöskin todella iso muutos ja suomen on tässä oltava erittäin keskeisesti kehittämässä omaa lainsäädäntöään ja toivottavasti saamme nämä lait voimaan ensi vuoden puolella viimeistään jos puhutaan siitä mikä minua eniten tällä hetkellä askarruttaa näiden asioiden lisäksi on mahdollinen yllätyshyökkäyksen mahdollisuus sehän ei ole ajankohtainen mutta jos sellainen jossakin yhteydessä tapahtuisi me tällaisena läntisenä demokratiana olisimme aika hitaita tällaisen torjuntaan toinen seikka jota olen alkanut pohtia sen jälkeen kun kävin yhdysvalloissa ulkoasiainvaliokunnan toimesta ja keskustelin siellä asiantuntijoitten kanssa he sanoivat ja kysyivät kun minä kerroin hornetien korvaamisesta onko teillä myöskin riittävää kaukotorjuntakykyä ilmahyökkäyksiä silmällä pitäen tämä on alkanut minua askarruttaa ja tähän mielelläni toivoisin jatkossa lisätietoa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies olen

ja läntisen puolustusyhteistyön tiivistämisestä käytäntö parlamentaarisen selvitysryhmän asettamisesta ja ja tästä parlamentaarisesta valmistelusta ansaitsee myös kiitoksen ja siinä valmistelussa sain olla mukana suomen lähialueen turvallisuustilanne heikentyi krimin valtauksen ja itä ukrainan konfliktin seurauksena myöhemmin myös muut tapahtumat ovat lisänneet kansainvälistä epävarmuutta lähialueemme valtiot ovat reagoineet turvallisuusympäristön muutoksiin parantamalla puolustusvalmiuttaan ja lisäämällä puolustusmenojaan esimerkiksi ruotsin hallitus päätti juuri asevelvollisuuden osittaisesta palauttamisesta vaikka suomi on viisaasti säilyttänyt puolustuksensa perustana yleisen asevelvollisuuden on meidän panostettava lisää puolustukseen arvoisa puhemies selonteon mukaan sotilaallista voimankäyttöä suomea vastaan tai sillä uhkaamista ei voida sulkea pois se tarkoittaa sitä että kaikissa tilanteissa on huolehdittava suomen omasta puolustuskyvystä kun haluamme elää rauhassa meidän on jatkuvasti varauduttava puolustautumaan niin uskottavasti ettei kenenkään kannata suomea uhata tai suomeen hyökätä yksi selonteon tärkeimpiä linjauksia liittyy puolustusvoimien resursseihin puolustusvalmiuden parantamiseen esitetään ensi vuodesta alkaen viisikymmentäviisi miljoonaa euroa vuosittain lisäksi puolustushankintoihin osoitetut määrärahat nousevat asteittain sataanviiteenkymmeneen miljoonaan euroon indeksikorotusten lisäksi vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen

turvatakuita ja siksi on suomen etu että lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lauseke lisää unionin jäsenmaiden puolustusyhteistyön kehittämismahdollisuuksia erityisasemaan selonteossa nostetaan puolustusyhteistyö ruotsin kanssa mikä tähtää itämeren alueen turvallisuuden sekä suomen ja ruotsin puolustuksen vahvistamiseen selonteon mukaan suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea nato jäsenyyttä suomen on omaksi edukseen pyrittävä pitämään tämä portti auki arvoisa rouva puhemies puolustusselonteko viitoittaa suomen puolustuksen tulevaisuutta yhä vaikeammin ennakoitavassa turvallisuustilanteessa puolustusselonteon tärkeä viesti on että maailma on on muuttunut ja muuttuu jatkossakin nopeasti ja että suomi varautuu tähän vahvistamalla omaa puolustustaan

puhemies pidän oman puheenvuoroni lyhennettynä koska haluan kuulla mitä edustaja kääriäisellä on sanottavaa tästä selontekokeskustelusta ennen kello seitsemäätoista siksi lyhennän omaa puheenvuoroani tarkoituksella suomen on todellakin harjoitettava aktiivista vakauspolitiikkaa ja toimittava niin ettei maamme joudu tällaisen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi ja sotatoimien kohteeksi siksi tässä selonteossa kiinnitetään huomio myös siihen että suomi ei salli omaa aluettaan käytettävän vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan mielestäni tähän olisi kuulunut lisätä vielä myös että suomi ei myöskään salli itseään vastaan mitään tämmöistä vihamielistä konfliktia mutta ehkä sitten epähuomiossa pois sodanajan joukkojen korottaminen kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen on erittäin hyvä tavoite jotta keskustelu siirtyisi oikeaan kohtaan tällä tarkoitetaan sitä että alueellinen ja paikallinen puolustuskykyhän tässä paranee eikä joukot on otettu pois vapaaehtoisen maanpuolustuksen kannalta pidän tätä lisäystä erittäin tarpeellisena ja hyvänä kansainvälinen yhteistyö on suomalaisille puolustusvoimille armeijalle ja reserviläisille tärkeä ruotsi yhteistyötä täällä on korostettu kovasti mutta myös muu puolustusyhteistyö on tärkeää kahdenvälinen yhteistyö esimerkiksi ison britannian kanssa on tulevaisuudessa mielestäni entistäkin tärkeämpi asia kun iso britannia jää ulos eusta kaiken kaikkiaan pienen maan voimavarat on ohjattava tehokkaasti kysyisinkin ministeri niinistöltä olisiko järkeä miettiä kannattaako suomen ihan jokaiseen kansainväliseen projektiin lähteä vai keskittyä johonkin mistä meillä olisi eniten hyötyä oman toiminnan kannalta

arvoisa puhemies pari sanaa vielä tästä seurantatoiminnasta seurantaryhmien tarkoituksena on ollut ja on varmaan jatkossakin rakentaa yli vaalikausien ulottuvaa yhteisymmärrystä kansakunnan tärkeimmissä asioissa tämä yhteisymmärryshän vaatii puolin ja toisin avoimuutta ja poliittista tahtoa ynnä hyvin paljon keskusteluja yksi opetus ehkä tälläkin kierroksella on se että että hallituksen kannattaa keskustella parlamentaarisen seurantaryhmän kanssa ihan kuin etunojassa ennen omaa päätöksentekoaan mahdollisimman paljon ja kyllä näin onkin valtaosin tapahtunut mistä voidaan olla jälkeenpäinkin kiitollisia hallituksen suuntaan silloin joudutaan turhauttaville raiteille jos kansanedustajat joutuvat nyhtämällä nyhtämään hallitukselta tietoa selonteon linjauksista tämäkin on syytä pitää takaraivossa kun kohti uusia selontekoja jatkossa vaelletaan pitäisin edelleen sangen hyvänä että kun samaan aikaan tehdään useitakin turvallisuuteen niitten pohjana olisi yhteinen yhteinen turvallisuusanalyysi johon sitten nojataan kun tehdään näitä linjavetoja eri selontekojen muodossa ja olisi varmasti paikallaan että kaikkia näitä valmisteluja tukisi omalla tavallaan parlamentaarinen seuranta ikään kuin sama ryhmä kaiken kaikkiaan on syytä jatkaa käytäntöä tietenkin yhdellä ehdolla kulloinenkin vallanpitäjä suhtautuu vakavasti seurantaryhmien palautteeseen silloin niillä on merkitystä silloin ne yhdistävät silloin ne kiinnostavat silloin niillä on todella vakavaa merkitystä sitten tästä itse asiasta täällä on mielestäni oikein pantu asiat kohdalleen uskottava puolustus tukee aina viisasta ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ulkopolitiikkaa on jatkossakin sillä tavalla viritettävä että suomi ei joudu sotilaalliseen selkkaukseen ja että maatamme ei käytetä vihollisuuksiin muita vastaan mutta totta kai samalla suomen pitää huolehtia siitä että me toteutamme kansallisen avun vastaanottamisen ja antamisen politiikkaa lissabonin sopimuksen mukaisella tavalla siihen nyt olemme menossa suomen uskottava ruotsi linjausten ja politiikan kanssa on omiaan vakauttamaan itämeren alueen sotilaspoliittista tilannetta selonteon merkitys on myös siinä että puolustusvoimien suorituskyky tullaan näillä ratkaisuilla pitämään ajan tasalla suhteessa ympäristöön siis suomen lähialueiden sotilaalliseen potentiaaliin ja siellä havaittavissa oleviin huonoihinkin kehityssuuntiin nähden

yhteistyö on erityisasemassa pidän viisaana semmoista linjaa että menemme käytännönläheisesti eteenpäin niin pitkälle kuin molemmat maat katsovat sen viisaaksi lopuksi maanpuolustustahdosta yleinen asevelvollisuus on myönteisten asenteitten perusta se on suomen puolustuksessa fundamenttien fundamentti vapaaehtoinen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta suomen ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia lakia ehdotetaan muutettavaksi niin että kiinniottamis ja luovuttamispyynnön vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa varten syyttäjä rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön esityksestä lisäksi ehdotetaan että vain syyttäjä voisi pyytää toiselta jäsenvaltiolta lupaa panna täytäntöön tuomittu vankeusrangaistus joka koskee muuta rikosta kuin sitä jonka johdosta henkilö on luovutettu suomeen toimivaltaisia syyttäjiä ei säännöksessä rajattaisi syyttäjiin joilla on tai on ollut toimivalta ajaa syytettä käsillä olevassa asiassa pidän lakimuutosta tarkoituksenmukaisena esityksessä mainitaan että ehdotettu tehtävä olisi syyttäjälle uusi koska syyttäjän olisi jatkossa tehtävä syytetoimenpiteitä koskevien luovuttamispyyntöjen lisäksi myös vapausrangaistusten täytäntöönpanoa koskevat pyynnöt lisääntyisi syyttäjän työmäärä jonkin verran tässä vaiheessa onkin hyvä kysyä huomioidaanko että myös syyttäjien määrää ollaan lisäämässä vai tulevatko lisätyöt nykyisille syyttäjille edellisten töiden lisäksi tässä kohtaa olisi varmaan hyvä tuoda esiin jälleen kerran myös tuomion saaneiden ulkomaisten vankien palautukset kotimaihinsa ulkomaisten vankien määrää olisi tarpeen vähentää ulkomaisten vankien osuus lisääntyy koko ajan tällä hetkellä heitä on noin kuusitoista viiva kahdeksantoista prosenttia kaikista vangeista ulkomaisista vangeista neljäsosa on virolaisia heidät olisi helppo palauttaa turvalliseen kotimaahan jolloin kustannukset suomessa vähenisivät tuomittujen siirtämistä euroopan unionin sisällä sääntelee vapausrangaistuksen vastavuoroista tunnustamista ja täytäntöönpanoa eussa koskeva puitepäätös viro viro on implementoinut edellä todetun puitepäätöksen lakia on voitu soveltaa suomen ja viron välisissä siirroissa vuoden kaksituhattaviisitoista alusta lukien lain mukaan tuomion antanut valtio kuitenkin itse harkitsee esittääkö se tuomitun siirtämistä tietoni mukaan virolaisia vankeja on palautettu viroon todella vähän joten tässä olisi tehostamisen paikka

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies kuukautissuojat aiheuttavat naisille elämän mittaan paljon sukupuolisidonnaisia kustannuksia se paljonko kuukautissuojiin menee rahaa vaihtelee yksilökohtaisesti sillä jokaisen tarve vaihtelee henkilökohtaisesti eri elämäntilanteissa mutta useimmiten summa nousee tuhansiin euroihin naisen elämän aikana seksuaali ja lisääntymisterveydestä naisille kohdistuvat kulut eivät ole ainoita myös ehkäisystä ja gynekologiasta tulee naisille kohdistuvaa erityistä kulurasitetta elämän mittaan inkontinenssisuojista koituvat kustannukset voivat olla vielä merkittävämpiä pidätyssuojien korkea hinta vaikeuttaa erityisesti ikääntyneiden ja sairaiden muutenkin niukkaa taloudellista tilannetta kuukautissuojat ja pidätyssuojat ovat välttämättömiä hygienia ja terveystarvikkeita joita voidaan perustellusti verrata terveystuotteisiin siksi olen tehnyt lakialoitteen jossa arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten että nämä tarvikkeet siirrettäisiin yleisestä kahdenkymmenenneljän prosentin arvonlisäverokannasta alennettuun terveystuotteiden kymmenen prosentin arvonlisäverokantaan tämä helpottaisi näiden välttämättömien tarvikkeiden hankintaa ja tasoittaisi kuukautissuojista nimenomaan naisille kohdistuvaa erityistä kulurasitetta sekä inkontinenssisuojista sairaille ja vanhuksille kohdistuvaa kulurasitetta

siis kertakäyttöisten terveyssiteiden tamponien ja pikkuhousunsuojien lisäksi myös pestävistä materiaaleista valmistettuja suojia ja kuukautiskuppeja nämä ovat myös ympäristöystävällisempiä tuotteita kuin kertakäyttötuotteet arvoisa puhemies olen saanut tästä tekemästäni lakialoitteesta paljon palautetta olen saanut paljon viestejä naisilta ja erityisesti ikääntyneiltä ja sairailta heidän mielestään tämä epäkohta tulee korjata ja veronalennukselle on asialliset perusteet toisaalta olen saanut myös vähätteleviä viestejä joissa kysytään eikö maailmassa ole suurempia ongelmia korjattavana kuin terveyssiteiden hinta mutta ei voi ajatella niin että pienet ongelmat korjataan vasta kun kaikki isot ongelmat on korjattu pois alta jos näin ajatellaan pienten ongelmien korjaamisen aika ei koita koskaan tämä asia ei ole myöskään pieni niille joita se koskettaa esimerkiksi sairailla ihmisillä on usein muutenkin tiukka taloudellinen tilanne johon suojien osto vaikuttaa entisestään

veronalennus koskisi toki heitäkin arvoisa puhemies eu direktiivi mahdollistaa kuukautis ja inkontinenssisuojien verottamisen alennetussa farmakologisten tuotteiden kategoriassa suojat on siirretty alennettuun arvonlisäverokantaan ainakin ranskassa ja isossa britanniassa keskustelua on käyty joissakin maissa myös siitä pitäisikö kuukautissuojat vapauttaa kokonaan arvonlisäverosta myös usassa australiassa ja kanadassa käydään parhaillaan keskustelua kuukautissuojien verokohtelusta ja asianmukaisesta verotustasosta tälle muutokselle ei siis olisi mitään estettä eun suunnasta eikä kansallisen lainsäädännön suunnasta muuten jos poliittista tahtoa löytyy löytyy näin naistenpäivänä on hyvä muistaa että tasa arvo syntyy pienistä ja suurista teoista ja myös näitä pienimpiä tekoja tarvitaan onkin sopivaa että tämä lähetekeskustelu pidetään juuri nyt naistenpäivänä

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat

mielestäni hiukan liian sotaisa ja uhkia ilmoille heittävä elämme kuitenkin syvässä rauhan tilassa eikä suomella ole vihollisia emmekä itse ole kenellekään uhka suomen ja venäjän välinen on yksi maailman rauhallisimmista rajoista meillä on hyvin vakaa tilanne turvallisuustasapainoamme heikentävät sotilaallista uhkaa enemmän ilmastonmuutos väestönkasvu globaali taloudellinen eriarvoisuus ja luonnonvarojen kuten öljyn hupeneminen sisäinen ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat yhteen ja turvallisuus ei ole enää nykyään minkään yksittäisen hallintokunnan kuten poliisin puolustusvoimien tai pelastuslaitoksen asiantuntijuutta vaan vastuu on kaikkien suomalaisten

että tämä on puolustusministerinkin mielestä suomen linja arvoisa puhemies en kannata natoon liittymistä suomen kannattaa jatkaa entisellä linjallaan pienen maan etu on olla johdonmukainen suurvallat kuten usa voivat tehdä nopeita käännöksiä mutta pienelle maalle se ei ole turvallista maalitauluksi asettautuminen ei parantaisi suomen turvallisuutta puolustusselonteossa sanotaankin että suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa ja siinä olisi voitu vielä selkeästi sanoa että niin aikoo olla jatkossakin suomella pitää oma uskottava puolustus ja yleinen asevelvollisuus ja suomi tekee aina itsenäisenä maana omat päätöksensä jotka etujemme mukaisiksi näemme mutta suomen pitää silti enemmän vaikuttaa kuin varautua meidän pitää tehdä kaikkemme etteivät suomalaiset miehet ja naiset joudu sotiin ja selkkauksiin oman maan rajojen sisällä eivätkä maailmalla kansainvälinen yhteistyö on rauhan ja turvallisuuden tae

eurooppa kantaa nyt valtavaa ristiä harteillaan kun se ei ole onnistunut luomaan rauhaa ja vakautta lähialueilleen yhteiskuntien levottomuuksia välimeren toisella puolella ruokkivat nuorisotyöttömyys epävakaa yhteiskunta koulutuksen ja terveydenhuollon puute eriarvoisuus ja korruptio viha muhii ja kasvaa kun kansalaisilla ei ole ihmisoikeuksia poliittisia vaikutusmahdollisuuksia eikä tulevaisuuden toivoa terroristien on helppo saada rekrytoitua lisää vihaisia joukkoonsa ja yhteiskunnat radikalisoituvat euroopan tulee yhdessä suurvaltojen kanssa toimia sen puolesta että lähialueidemme hallitukset luopuvat omien kansalaistensa sortamisesta ja opposition tukahduttamisesta aseiden myynti sota alueille on lopetettava koko kansainvälisen yhteisön on laitettava rauha rahaa tärkeämmäksi ja suomen on osana tätä yhteisöä vaikutettava aktiivisesti toivoa muutoksesta ei tule sotien kautta vaan kansalaisyhteiskuntia vahvistaen

arvoisa puhemies selonteossa todetaan suomen vahvistavan kansallista puolustusta ja tiivistävän kansainvälistä puolustusyhteistyötä on suomen etujen mukaista osallistua kansainväliseen yhteistyöhön se on kansallisen puolustuskyvyn ylläpitämisen kehittämisen ja käyttämisen kannalta tärkeää toimintaympäristön vaatimukset edellyttävät puolustukselta nopeasti käyttöön saatavaa tehokasta sotilaallista suorituskykyä joka osaltaan vahvistaa vakautta itämeren alueella arvoisa puhemies debatin aikana nousi esiin tiivistynyt yhteistyö ruotsin kanssa siihenkin liittyen nostan esiin meillä juuri nyt ulkoasiainvaliokunnassa olevan asian laista avun pyytämisestä ja antamisesta

en en voi mennä tietenkään yksityiskohtiin mutta totean että on selvää että lain tulee tukea suomen puolustusta ja turvallisuutta laajasti ymmärrettynä muuttuneissa toiminta ja teknologiaympäristöissä tulee olla kyky nopeisiinkin päätöksiin joille löytyy laillinen

puhemies hyvät edustajakollegat meillä on käsittelyssä ensimmäinen itsenäinen puolustusselonteko joka siis täydentää nyt tätä kokonaisuutta jossa utp selonteko ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko sisäisen turvallisuuden selonteko ja riippumaton nato selvitys nato arvio on on aiemmin tehty kun täällä on tänään keskustelussa pidetty esillä sitä pitäisikö jatkossa jälleen tehdä tällainen yksi kokonaisuus niin itse pidän hyvänä sitä että näistä on perusteelliset omat selvitykset tällaisella tiiviillä aikajänteellä tehty

ja sisäisen turvallisuuden rajapinta on tänä päivänä hyvin hyvin häilyvä ja ja se tulee näkyviin myös tässä selonteossa vahvasti sotilaallinen toimintaympäristö turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on muuttunut hyvinkin nopeasti jos muistamme tapahtumia ja keskusteluja vielä kaksituhatta luvun alussa niin silloinen presidenttimme tarja halonen esimerkiksi kuvasi että venäjä on hyvällä tiellä länsimaisen demokratian tiellä ja niin poispäin tiedämme mitä tapahtui

georgian sota ehkä ensimmäisenä merkkinä ja ja senkin millä tavalla hieman ihmetellen täälläkin salissa käytiin keskustelua silloisen ministeri jyri häkämiehen venäjä venäjä venäjä puheenvuorosta ja nyt jälkikäteen ajatellen voisi kysyä eikö häkämies ollut enemmän kuin oikeassa näin oli sen jälkeen venäjä on jatkanut toimintaansa vallannut krimin on osallisena ukrainan sodassa ja ja monessa muussa jännite itämerellä on näiden myötä kasvanut merkittävästi myös brexit tulee vaikuttamaan omalta osaltaan euroopan turvallisuusasemaankin ja ja myös yhdysvaltain

muutoksia on tehty myös monissa muissa maissa ruotsi vielä jokin aika sitten uskoi siihen että ei maailmassa enää tulla näkemään perinteisiä sotia ja nyt he ovat ottamassa selkeitä askelia taaksepäin jos olen oikein ymmärtänyt niin hollanti on katunut sitä että he myivät meille

omasta puolustuksesta huolehtiminen ei ole sapelinkalistelua vaan sekä velvollisuutemme että myös turvallisuusympäristöämme vakauttava tekijä viestimme on selvä suomi ylläpitää toimintaympäristön kehitykseen suhteutettua puolustuskykyä ja valmiutta tämä oli minun mielestäni varsin hyvin sanottu

meidän järjestelmämme ehkä akilleenkantapään eli reserviläisarmeijan hitauden nopeuttamiseksi eli saadaan nopeammin joukot liikkeelle erilaisissa tilanteissa ja näitä lainsäädäntöjä on myös eduskunnassa jo ollut käsittelyssä panostuksia on kohdistettu nyt ensimmäisenä maajoukkoihin uutiset ovat kertoneet uusista kalustohankinnoista iso hx hanke eli hornetien korvaaminen sekä laivue jolla korvataan seitsemän alusta rauma luokan ohjusveneitä ja hämeenmaa miinalaivat neljällä nykyaikaisella laivalla valmiutta parannetaan viidelläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla vuositasolla ja materiaalihankintoihin lisätään indeksilisää kanervan työryhmän mukaisesti sataviisikymmentä miljoonaa euroa vuositasolla nato yhteistyötä tämän selonteon myötä syvennetään ja ruotsi yhteistyölle ei aseteta rajoja eli siinä on mahdollisuus edetä entistä pidemmälle arvoisa puhemies annan myös tukeni puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kanervan esitykselle siitä että meillä laskettaisiin muiden maiden tapaan nämä panostukset puolustukseen kuinka iso osuus bruttokansantuotteesta niihin menee olemme hyvin lähellä tuota kahden prosentin rajaa tällä yleisesti käytössä olevalla laskentakaavalla

arvoisa puhemies

perustavaa laatua oleva ratkaisu on osoittautunut uuteen tilanteeseen sopimattomaksi suomen tilanteessa etelässä suomenlahti ja koko itämeren alue on muuttunut sotilaallisesti huomattavasti aikaisempaa aktiivisemmaksi toiminta alueeksi pohjoisessa puolestaan tulee vastaan arktinen alue jonka strategista merkitystä tulee osaltaan lisäämään pohjoisen jäämeren koillisväylän mahdollinen avautuminen laivaliikenteelle nykyistä laajemmin

arvoisa puhemies

mukaan meri ja ilmavoimiemme toimintakyky on hyvä maavoimien toimintakyky on tyydyttävällä tasolla tasoon on vaikuttanut määrärahojen puute jonka vuoksi kehittämisen asemesta varoja on jouduttu käyttämään puolustuksen perustoimintojen ylläpitämiseen staattisessa muuttumattomassa turvallisuusympäristössä tämä ei ehkä vaikuttaisi puolustusvoimien toimintakykyyn kovin nopeasti ja kriittisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä tilanne on toinen ja vaatii jatkuvaa seurantaa ja sekä varusteiden toimintatapojen kehitystä vastaamaan muuttuvaa tilannetta sekä merivoimien että ilmavoimien valmiuden saamaa parempaa arviota suhteessa maavoimiin tukee myös se tosiseikka että näillä puolustushaaroilla on käytössään kutakuinkin sama kalustomäärä niin rauhan kuin kriisin aikana maavoimien materiaalin muutos on kriisiin valmistauduttaessa suurempi kuten todettu on sotilaallisen uhkatilanteen muutos nykyään hyvin nopeaa tämän vuoksi suomen tulee

jotta meillä on käytössämme riittävän laaja ja totuudenmukainen tilannekuva nopeasti muuttuvasta turvallisuusympäristöstämme tätä tietoa tarvitsemme varmistaaksemme oikean turvallisuuspoliittisen päätöksenteon riittävän nopeassa aikataulussa arvoisa puhemies meri ja ilmavoimien tulevat kalustohankinnat pitävät niiden toimintakyvyn hyvällä tasolla yleisen huomion keskittyessä näihin hankintoihin on samalla huolehdittava että suurimman puolustushaaramme maavoimien toimintakyky saadaan pidetyksi uskottavalla ja riittävän iskukykyisellä

rouva puhemies

militarisoitumassa mutta maanpuolustuskysymyksissä päinvastoin on oltava hereillä eräässä puheenvuorossa ehdotettiin maanpuolustustietouden opetusta toisella asteella mietin tuota asiaa se saattaa olla hyvinkin ajattelemisen arvoinen asia eikä se merkitse mitään militaristista henkeä eikä sitä että opettajan ihanteeksi tulisivat jonkunlaiset pentti rautajärven tapaiset hahmot hänethän muistamme täällä pohjantähden alla romaanista mutta kuitenkin tietous maanpuolustuksesta kuuluu eräänlaiseen täyteen kansalaisuuteen ja yleissivistykseen eilen keskusteltiin maakunta ja sote kysymyksistä en kylläkään valitettavasti voinut osallistua toisen tehtävän vuoksi maakunta

ja sote uudistuksen jälkeen saattaa olla paikallaan selvittää puolustusvoimien alueorganisaation sopivuus tulevaan aluehallintoon myös reservin kasvattaminen aiheuttaa painetta tarkastella nykyisiä puolustusvoimien aluetoimistojen rakenteita ja vastuualueita nykyiset maakunnat ja tulevatkin ovat täynnänsä erilaisia aluetoimistoja mielestäni olisi aiheellista keskustella myös puolustusvoimien aluetoimistojen nimistä käsittääkseni arvonlisää toisi ainakin se että epäselvyyksien vuoksi niiden nimissä esiintyisi sana sotilas jossain muodossa esimerkiksi pohjanmaan tai pohjois savon sotilastoimisto kertoisi lukijalle heti mistä on kysymys arvoisa rouva puhemies pian monissa seurakunnissa jo vietetään talvisodan päättymisen muistohartauksia ja konserttejakin talvisotaan jouduttiin puutteellisesti varustettuna varastot pikahankinnat ja teollisuuden mobilisointi mahdollistivat mahdollistivat sen että kyettiin taistelemaan ne kuuluisat kunnian sataviisi päivää aselepo saatiin kalkkiviivoilla mobilisoitua sotateollisuutta ei kotiutettu näin ollen kykenimme käymään jatkosodankin tilanne on jossain määrin samankaltainen nyt koska edellisten hallituksien päätöksellä puolustusvoimat on joutunut syömään lainausmerkeissä sotaa varten varatuista makasiineista ja kenttäarmeijan vahvuuskin on minimissä kun tutkimme nykyisiä kriisejä niin niistä ei ole ollut salamasotaa pikemminkin jäätyvät kriisit selkkaukset ja sodat ovat kuvaavin termi on selvää ettemme kykene tuottamaan emmekä hankkimaan kaikkein teknologisinta sotavarustusta itse eikä sellaisen ostaminen varastoihin olisi kansantalouden kannalta viisastakaan näin ollen selonteossa esitetty tyydyttävä taso on hyväksyttävissä luotan siihen että puolustusvoimien johto kykenee arvioimaan tyydyttävän tason realistisesti ja toimii poliittisessa ohjauksessa

arvoisa rouva puhemies lähetekeskustelussa oleva valtioneuvoston puolustusselonteko tulee erinomaisen hyvään aikaan tämä selonteko antaa meille linjaukset suomen puolustuskyvyn ylläpidolle ja kehittämiselle ja käytölle aina vuosikymmenen kaksituhattakaksikymmentä puoliväliin saakka tilanne meidän lähialueillamme ja euroopassa on on kärjistynyt viime viime aikoina merkittävästi tapahtumat krimillä ja ukrainassa ovat selkeästi nostaneet jännitettä euroopassa suurvaltojen välillä ja yleensäkin myös muutokset euroopan unionin sisällä ovat olleet merkittäviä on muistettava että esimerkiksi brexit brittien irtisanoutuminen eusta on nostanut selkeästi epävarmuutta euroopassa tiedä mitä tänä vuonna euroopan unionin jäsenmaissa tapahtuvissa vaaleissa tapahtuu nekin ovat seikkoja jotka vaikuttavat euroopan vakauteen ja toimintaympäristöön euroopassa yleensä puolustusselontekoa on valmisteltu laajasti poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja sen laatimisessa on kuultu parlamentaarista seurantaryhmää monessa yhteydessä on tämän seurantaryhmän työtä kiitelty ja haluan myös omasta puolestani kiittää seurantaryhmää erittäin laadukkaasta työstä takanahan on tietysti myös aikaisempi ulko ja turvallisuuspoliittinen selonteko tämän selonteon pohjana olevat asiakirjat ovat erittäin korkeatasoisia ja erittäin huolella valmisteltuja eli tälle selonteolle on meillä erittäin hyvä pohja kriisien nopeutuminen on myös aikamme ilmiö kaikki tiedämme mitä esimerkiksi krimillä on tapahtunut tai ukrainassa tai yleensäkin eri eri alueilla kriisit voivat yhtäkkiä syntyä eivät välttämättä isoina sotina vaan sellaisina pieninä kriisipesäkkeinä jotka sitten lähtevät pikkuhiljaa laajenemaan suomi varautuu kaikkeen siihen niin että pystymme edelleen oman alueemme turvaamaan valvomaan niin maarajat kuin merirajatkin sekä ilmatilamme itsenäisesti omalla toiminnalla toiminnalla ja omalla kalustolla yksi uhka on merkittävästi lisääntynyt viime viime aikoina ja se on nämä kyberuhkat tietoverkkojen kautta tuleva uhka suomelle on erittäin merkittävä otetaan esimerkkinä vaikka sähköverkkojen sähköverkkojen ylläpito tämän päivän sähköverkkojen käyttö perustuu erittäin pitkälti tietokoneohjelmiin ja niiden lamauttaminen ulkoisella tietokoneiden tietokoneiden kautta tehtävällä verkkohyökkäyksellä hetkessä lamauttaa koko valtion ja aiheuttaa sekä maanpuolustuksen kannalta että koko yhteiskunnan turvallisuuden kannalta erittäin vaikean tilanteen ja siihen varautuminen on äärimmäisen tärkeää parhaillaan valmistelussa oleva tiedustelulainsäädäntö on äärimmäisen tärkeä suomen tulevaisuuden kannalta tämän työryhmän työaikaahan jatkettiin kahdella kuukaudella helmikuun loppuun saakka ja toivotaan että tämä työryhmä saa hyvää työtä aikaiseksi ja suomen tiedustelulainsäädäntö saadaan ajan tasalle ja ennen kaikkea luodaan ne työvälineet joilla kyberuhkiin pystytään varautumaan tietoverkoissa kun liikumme niin meillä pitää olla lainsäädäntö ehdottomasti ajan tasalla emme voi pitäytyä sen asian yhteydessä

tämän päivän lainsäädännön suomen sodanajan joukkojen määrä nostetaan kahdestasadastakolmestakymmenestätuhannesta kahteensataankahdeksaankymmeneentuhanteen mikä mielestäni on äärimmäisen viisas päätös suomen puolustus perustuu edelleen yleiseen asevelvollisuuteen alueelliseen puolustukseen koulutettuun reserviin ja ennen kaikkea uskottavan puolustuksen kautta hyvään kalustoon meillä täytyy olla kalusto ajan tasalla ja siihen tämä puolustusselonteko aivan oikein ottaa kantaa

merivoimien tarvitsemaa kalustoa nämä molemmat kalustohankinnat tässä maassa tarvitaan ja on hyvä että meillä ymmärtääkseni tässä maassa vallitsee erittäin suuri yksimielisyys siitä että me hankimme riittävän hyvän kaluston jolla pystymme nämä puolustukseen tarvittavat välttämättömät työt hyvin tekemään joka tapauksessa meidän on on pidettävä huoli siitä että tässä maassa puolustetaan maata sen joka ainoalla neliöllä riippumatta paikasta yleinen asevelvollisuus antaa siihen vielä erinomaisen mahdollisuuden ja ennen kaikkea se tuo mukanaan äärimmäisen tärkeän asian suomen puolustuksen kannalta ja se on maanpuolustustahto jos tässä maassa ei olisi tahtoa puolustaa tämän valtakunnan aluetta ja koskemattomuutta niin olisimme paljon paljon huonommassa tilanteessa mutta suomessa maanpuolustustahto on erittäin korkealla ja jokainen suomalainen näkee sen erittäin suurena asiana että isänmaa säilyy itsenäisenä koskemattomana eikä suomen kautta tehdä minkäännäköisiä invaasioita esimerkiksi naapureidemme kimppuun

rouva puhemies täällä on useammassakin puheenvuorossa otettu kantaa siihen millä tavalla me meidän kustannusosuutemme bktstä minä olen siitä samaa mieltä kyllä että meidän pitää olla sillä tavalla vertailukelpoinen eri eri maiden kanssa että kaikki kustannukset pitää ilmoittaa jolloin voidaan sitten prosentuaalisesti kertoa myöskin siihen yhteen pilkku kuuteen jopa yhteen pilkku seitsemään jossa mukana tästä minä otinkin aasinsillan siihen että minä koen hyvin tärkeänä myöskin

meillä on äärimmäisen osaava henkilöstö puolustusvoimissa ja jatkossakin me pystymme kouluttamaan heitä myöskin kriisinhallintatehtävissä se on on äärimmäisen hienoa kouluttautumista upseereille kun he käyvät tuolla se tuo valmiutta arkeen kouluttamiseen täällä puolustusvoimien virkatehtävissä se on minun mielestäni äärimmäisen tärkeää ja on hyvä huomioida myös tässä että kun arvioidaan sitä osuutta bktsta niin tämä kokonaisuus nähdään oikealla tavalla mutta sitten minua kyllä yhtenäisyys täällä askarruttamaan me puhuimme täällä hyvin laajasti yleisestä asevelvollisuudesta sen jatkumisesta mutta harmi kun täällä ei ole ketään vihreästä kertomassa heidän periaateohjelmansa toteuttamista millä tavalla he tämän oikeasti sitten kun puhutaan kuitenkin talousnäkökulmasta palkka armeijalla olisivat korvanneet tämä on käsittämätön juttu että tällaisia heittoja täällä kuitenkin heitellään päivällä vertasinkin sitä vähän hattaran syöntiin että se maistuu makealta mutta mutta ei kuitenkaan riitä hengen pitimiksi tuo tuommoinen puhe olisin toivonut tosiaan vähän vastauksia vihreältä ryhmältä mutta se että me todella tänä juhlavuonna suomi sata vuotta pääsemme keskustelemaan ja olemme tehneet äärimmäisen

arvoisa rouva puhemies

yhdeksänkymmentä luvulla kun kylmä sota oli jäänyt taakse puhuttiin paljon siitä mahtaako historia oikeastaan olla jo ohitse onko tuleva historian kehitys pelkkää liberaalin demokratian ja rauhanomaisen rinnakkaiselon voittokulkua tästä eteenpäin no jotkut euroopan maat sen johtopäätöksen tekivät että vanhan maailman turvallisuusuhat katosivat vanhan maailman myötä ja että enää perinteisiin turvallisuusuhkiin ei olisi tarpeen samalla intensiteetillä varautua tämän johdosta monissa maissa ajettiin puolustusvoimia alas suomessa oltiin paljon hitaampia ja täytyy sanoa että ehkäpä sitten kuitenkin tällainen suomalainen hitaampi tapa reagoida maailman muutoksiin saattaa loppupeleissä olla voimakkaampi koska kun nyt jaamme kuitenkin varsin laajasti ympäri maailman sen käsityksen että perinteiset turvallisuusuhkat eivät ole kadonneet vanhan maailman mukana vaan edelleenkin suurvallat käyttävät voimaa ja ylenkatsovat kansainvälistä lakia

vastaamaan näihin perinteisenkaltaisiin turvallisuusuhkiin näen erityisen arvokkaana sen että vaikka elämme taloudellisesti vaikeita aikoja meillä vallitsee kumminkin varsin laaja yhteisymmärrys kansallisesti siitä että puolustusvoimien uskottavasta puolustuskyvystä kiinni pitäminen on niin tärkeä asia että siihen on löydyttävä resurssit myöskin taloudellisesti hankalina aikoina

arvoisa puhemies

ensimmäisen kerran erillisenä elikkä irrallaan ulko ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta voi olla että tämän selonteon käsittelyn yhteydessä keskitytään hetki myöskin siihen onko tämä hyvä menetelmä vai olisiko oikeasti sitten palattava takaisin siihen järjestelmään missä oltiin aikaisemmin elikkä missä ulkopoliittinen tilanne ja puolustus mietitään samalla kertaa nythän esimerkiksi tässä tilannekuvassa

puolueen edustama linja on se että meillä parasta puolustusta on hyvin hoidettu ulkopolitiikka se että ne ovat samassa paperissa tukee sitä kuinka paljon enemmän voidaan itse asiassa vaikuttamalla osallistumalla osallistumalla ulkopoliittiseen keskusteluun kaikkiin yhteistyömuotoihin kahdenvälisesti tai globaalisti ykn eun etyjin kaikkien muitten kautta vaikuttaa siihen että meidän turvallisuustilanteemme on parempi kuin pelkästään varautumalla siihen tämä on naiivisti sanottu mutta meillä ei ikinä tule olemaan niin paljon rahaa että varustautumalla aseisiin pystymme ohittamaan sen kaiken mitä ulkopoliittisesti neuvottelutaidoilla on saatavissa ei koskaan niin paljon rahaa ei tule olemaan ja toivottavasti semmoista tilannettakaan ei tule koskaan

että suomi pysyy konfliktien ulkopuolella meidän puolustuksen tehtävä on ylläpitää rauhaa ei luoda kauhukuvia me emme halua että meidän aluettamme siis suomi nimistä maata käytetään kenenkään ulkopuolisen pelikenttänä niin että tänne sijoitettaisiin joukkoja tai tätä aluetta voitaisiin käyttää joidenkin muiden intressiryhmien taistelualueena ja siihen päästään niin että meillä on yhä edelleen yleinen asevelvollisuus ja sotilaallinen liittoutumattomuus tästä asiasta keskustellaan tietysti mitenkä paljon suomi tekee sitten yhteistyötä euroopan tasolla tällä hetkellä tässä talossa on nämä kolme lakipakettia käsittelyssä elikkä lissabonin sopimuksesta johtuvan avun avun antamiseen ja pyytämiseen liittyvät osuudet siellä on muutama asia vielä väännettävänä mutta on tahtotila siihen että euroopan unioni on se meidän kumppani jonka kautta myöskin turvallisuutta ja puolustusta voidaan yhdessä rakentaa sitten meitä vielä paljon lähempänä ovat ruotsi ja jopa norja erityisesti ruotsin osalta olisimme toivoneet että tässä selonteossa olisi hieman pidemmälle mietitty niitä keinoja mitenkä sitä ruotsi yhteistyötä kun se on myöskin samalla tavalla kuin suomi liittoutumaton

sen perusteen pitää olla aina tietenkin se että suomelle on siitä hyötyä osaamisen lisäämisessä mutta tätä joudutaan yhä edelleen ja uudelleen purkamaan koska niihin harjoituksiin osallistuminen ei ole myöskään ihan ilmaista suomen ulkopoliittinen linja ja siinä sisällä siis tämä puolustuspolitiikka on ollut konsensuspolitiikkaa toivon että tästä eteenkinpäin nämä kaikki valmistelut tehdään parlamentaarisesti ei niin kuin kolmen puoleen sisällä vaan kahdeksan puolueen kesken tai kuinka monta puoluetta sitten onkaan koska suomen tehtävä pysyäkseen konfliktien ulkopuolella on tultava koko eduskunnan tahdon mukaisesti me siis

olemme sotilasliiton ulkopuolella ja siihen varmaan tarvitaan myöskin riittävä voima kun mietitään näitten hankintojen osalta miten me ylläpidämme sen sotilaallisen kyvyn puolustaaksemme omaa maatamme tässä selonteossa on hyvin kirjattu että jokainen tuleva hallitus tulee arvioimaan omassa budjettikehyksessään julkisen talouden suunnitelmassa ja jokaisen vuoden budjetissa mikä on se määrä kuinka paljon sitten näihin voidaan ja halutaan sijoittaa rahoituksia meidän on myöskin arvioitava muuttunut ulkopoliittinen tilanne sillä brexit britannia taitaa olla tälläkin hetkellä suurin euroopan unionin maista noin niin kuin euromääräisesti puolustuspuolella ja usan tilanne eurooppaan sijoitettujen joukkojen ja varustusten osalta tulevat muuttamaan tätä tilannetta tämä on hyvin toinen tilanne kuin oli silloin kun on tehty ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon analyysiä mitä enemmän siis vaikuttamista sitä vähemmän tarvitaan varusteluja

arvoisa rouva puhemies täällä on hyvin monipuolisesti käsitelty tätä selontekoa ja on tarpeetonta toistaa kaikkia hyviä asioita mitä on mainittu ehkä yleisluonteisesti totean että iloitsen siitä että suomi on nyt rohkeampi kuin aikaisemmin puhumme selvemmällä kielellä suomen puolustamisesta yhteistyöstä erilaisista verkostoista joissa olemme mukana ja haemme tällä sitä että suomi voisi olla oman puolustuksensa suhteen ei ainoastaan uskottava vaan myös aktiivinen toimija se käy tästä selonteosta kaikessa ilmi yhden asian nostaisin täällä esille sivulla seitsemääntoista puhutaan

kahdenvälisestä yhteistyöstä täällä todetaan muun muassa näin suomen kahdenvälisessä yhteistyössä ruotsilla on erityisasema puolustusyhteistyö ruotsin kanssa tähtää itämeren alueen turvallisuuden sekä suomen ja ruotsin puolustuksen vahvistamiseen sitten täällä todetaan yhdysvallat on suomelle tärkeä kumppani jonka kanssa tehtävä puolustusyhteistyö parantaa suomen puolustuskykyä nämä ovat mielenkiintoisia lauseita kun kuitenkin kaikki sanovat että suomen politiikka ja puolustuspolitiikka eivät perustu nato yhteistyöhön mutta kuitenkin koko ajan me voimme teksteistä lukea kuinka yhä kasvavassa määrin suomen ja yhdysvaltain yhteistyö tähtää siihen että jonain päivänä suomi olisi naton jäsen sellaisen kuvan saa en sano että näin on jossain päätetty mutta sellaisen kuvan näistä teksteistä saa suomi jatkaa tiivistä materiaaliyhteistyötä sekä syventää muuta puolustusyhteistyötä yhdysvaltojen kanssa kahdenvälistä puolustusyhteistyötä koskevan aiejulistuksen mukaisesti kysyin puolustusministeriltä mitä nämä aiesopimukset sisältävät osa niistä mitä ne sisältävät löytyy ulkoministeriön sivuilta mutta muun muassa britannia ei ole halunnut että suomi julkaisee mitä suomen ja britannian välinen aiesopimus sisältää erittäin mielenkiintoista ja toivoisin että tähän tulisi muutos ja myös avoimesti näkisimme mitä tämä paperi sisältää sitten täällä todetaan tähän kuuluvat tähän yhteistyöhön puolustuspoliittisen dialogin syventäminen tiedonvaihto suorituskykyjen ja valmiuden sekä yhteistoimintakyvyn vahvistaminen harjoitustoiminta sekä materiaali ja tutkimusyhteistyö ja niin edelleen otan tässä nyt esiin tämän isäntämaasopimuksen joka suomella ja yhdysvalloilla on jota ei ole missään näissä dokumenteissa avattu muuten ihan sellainen huomio vain että kun täällä on tämä sanasto ikään kuin määritelmien avaimet joista voi sitten nähdä mitä joku käsite tarkoittaa niin täällä voisi olla aiesopimus täällä voisi olla isäntämaasopimus täällä voisivat olla nämä mukana jotta voisimme helposti ymmärtää mitä niillä tarkoitetaan

toteuttamista varten tiesitkö että suomi on tällaisessa mukana et ehkä ole sitä miettinyt tässä todetaan näin pöytäkirja määrittää miten naton sekä sen jäsen tai muiden valtioiden joukot voivat perustaa tukikohtia ja tuoda joukkoja isäntämaan alueelle sekä rauhan että kriisin aikana olemme aika nato yhteensopivia ja nyt se puheenvuoroni varsinainen ydin arvoisa puhemies olisi rehellistä näissä julkisissa dokumenteissa jotka kantavat nimeä puolustusselonteko avata nämä käsitteet ja kertoa avoimesti mitä nämä eri aiesopimukset ja isäntämaasopimukset pitävät sisällään silloin vasta tämä dokumentti olisi niin sanotusti läpeensä rehellinen kiitoksia

puhetta edustajien paatero ja heinonen puheenvuoroissa näiden selontekojen eriaikaisuudesta tai samanaikaisuudesta tai tai yhdessä tai erikseen tekemisestä niin tähän ei ole tietenkään mitään oikeita absoluuttisia vastauksia vaan tämä on aina jossain määrin tekniikkaa sekin kannattaa tietysti huomata että ylipäätään kaikki selonteot tehdään aina jossakin ajassa ja paikassa ja ne ovat eräänlaisia katsauksia ja tosiasiassa niiden

olla huomattavan vaikea enää nopeasti polkaista sitten ylös ja sen takia näissä tietysti tarvitaankin olennaisesti pitkäjänteinen ja kestävä kehittämisen tapa

arvoisa rouva puhemies en tiedä onko siellä käsitelty tämmöistä asiaa kun ainakin edustaja hakanen nosti esille tuon ammattiarmeijan nykyään tilanne on semmoinen että sodankäynti sen muoto ja kaikki muuttuu hirmuisen nopeasti täällä on puhuttu kybersodankäynnistä miehittämättömästä sodankäynnistä muun muassa israelissa on hyvin pitkälle kehittynyt tämmöinen asia ei enää ole semmoisia rintamalinjoja niin kuin ennen ja kutsunnat olla ohi menneitä juttuja jo silloin kun sota on syttynyt siihen nimenomaan ammattiarmeija on hyvin kykenevä toimiva ja muuttuva yksikkö muun muassa sen koulutusta voidaan muuttaa paljon nopeammin kuin varusmieskoulutusta ja ne mukautuvat tilanteen mukaan paljon helpommin kuin varusmiehet keskimäärin ammattiarmeija muutenkin on tehokas suhteessa miesmäärään ja niin edelleen tämmöinen kysymys heräsi mieleen kun edustaja hakanen puhui siitä

arvoisa rouva puhemies vielä tuossa äsken mainitsemaani edustaja paateron puheenvuoroon on kyllä helppo olla samaa mieltä siitä että kyllä keskeinen kysymys on nimenomaisesti diplomatia ja kansainväliset suhteet tietysti myöskin mitä tulee puolustusratkaisuihin sekä kahdenvälisellä että monenkeskisellä yhteistyöllä on aivan ratkaiseva vaikutus siihen koetaanko meidän lähiympäristössä että suomi on suomi on sellainen maa jonka jonka puolustus on riittävän uskottavalla pohjalla ja jolle tarvittaessa löytyy sitten tukea ja ymmärrystä myöskin rajojemme ulkopuolelta mutta oikeastaan vähän tuohonkin liittyen mitä edustaja laukkanen tuossa äsken toi esille niin itse asiassa riippumatta siitä olemmeko naton jäseniä vai emme meidän täytyy joka tapauksessa huolehtia oman puolustuskykymme uskottavuudesta nyt käyty paljon keskustelua siitä että vaikka baltian maat ovat sinänsä naton turvatakuiden piirissä niin olisivatko ne kuitenkaan sitten mahdollisen äkillisen hyökkäyksen tullessa tästä nato jäsenyydestään huolimatta riittävän kyvykkäitä torjumaan hyökkäystä tällaista keskustelua ei niinkään käydä suomen kohdalla josta ollaan varsin laajasti sitä mieltä että suomella on kyllä kykyä tahtoa ja maanpuolustushalukkuutta puolustaa omia rajojaan tarvittaessa vaikka yksinkin

oma tontti täytyy huolehtia joka tapauksessa baltian maiden kohdalla tätä kysymystä on esitetty ja ja ehkä ihan hyvistä syistäkin tervehdin ilolla sitä että euroopassa kautta linjan tuntuu voimistuvan sellainen trendi että omaan puolustukseen enemmän panostetaan baltian mailla toki on tietysti sitten se etu puolellaan että heillä on naton turvatakuut ja lähtökohtainen sitoumus siitä että mikäli he hyökkäyksen kohteeksi joutuvat niin ainakin jollakin viiveellä myöskin apua olisi tulossa
arvoisa puhemies ja hyvää naistenpäivää sain huomautuksen etten ollenkaan ollut muistanut sitä toivottaa puhemiehelle ja muille eduskunnan naisille nyt korjasin tämän virheen mutta josta tässä keskusteltiin loppupelissä arvioivat muut kuin me itse kun me juhlapuheissa puhumme että meillä on uskottava maanpuolustus niin niin näin voimme tehdä mutta loppupelissä se arviointi tapahtuu muuta kautta ja siinäkin mielessä edustaja kanervan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan

yhtenäistäminen puolustuksen määrärahojen laskentakaavaan on perusteltu se on selkeä osoitus siitä että me käytämme sen noin kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustukseen sillä laskukaavalla mitä muutkin maat käyttävät itse uskon siihen että eu puolustusyhteistyö on on se tulevaisuuden juttu joka määrätietoisesti tulee etenemään meillä eduskunnassa on käsittelyssä tällä hetkellä avunanto ja ennen muuta avunsaantipykälien uudistaminen me olemme lissabonin sopimuksessa sitoutuneet